lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään yksi tunti asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin haluan kiittää aloitteen tekijöitä tämän erittäin tärkeän mikromuovia käsittelevän asian esille nostamisesta yhteiskunnassamme mikromuovit ovat yhteiskunnallemme hallitsemattomalta tuntuva uhka moni kokeekin voimattomuutta asian edessä muovia on joka puolella niitä on tuotteissa joita ostamme juomavesissä hengitysilmassa eläimissä maaperässä ja vesistöissä kuinka yksittäinen ihminen tai valtio voi vaikuttaa tähän onneksi kuten tässä aloitteessa todetaan tähän ongelmaan on olemassa paljon erilaisia tapoja joilla voimme vaikuttaa lainsäädännön toimintatapojen ohjeistuksien ja asenteiden muutoksella voidaan estää muovin joutumista luontoon ja pilkkoutumista mikromuoviksi olen sen kannalla että asiaan tulee reagoida ja puuttua viipymättä viipymättä asia on todella tärkeä arvoisa eduskunta arvoisa rouva puhemies muovi ei kuulu vesistöihin me sosiaalidemokraatit olemme erittäin huolissamme vesistöjen roskaantumisesta ja pilaantumisesta jos me emme tartu toimeen nyt niin suomessa kuin kansainvälisestikin voivat seuraukset olla erittäin vakavia toimia tulee tehdä niin mikromuovien vähentämiseksi kuin ilmastonmuutoksen torjumiseksi suomen suomen vesistöjen läheisyydessä asuu merkittävä osa suomen väestöstä esimerkiksi kotikaupungissani lappeenrannassa saimaan alueella vesistöillä ja niiden hyvinvoinnilla on merkittävä vaikutus ihmisten arkeen sekä hyvinvointiin että myös toimeentuloon

arvoisa puhemies mielestäni kosmetiikan mikromuoveista tulee päästä eroon sen lisäksi on kuitenkin hyvä katsoa mikromuoveja koskevaa tilannetta myös kokonaisvaltaisemmin

ja sieltä kierrätykseen arvoisa puhemies olen todella tyytyväinen siihen että rinteen hallituksen ohjelmassa on seuraava kirjaus tehostetaan muovinkierrätystä ja toimeenpannaan muovikartan ehdotukset tämä hallitusohjelmassa mainittu muovitiekartta on väylä kohti kestävää suomalaista muovitaloutta siihen on kerätty vuonna kaksituhattakahdeksantoista asiantuntijoiden toimesta keskeisimmät toimenpiteet muovijätteen aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseksi

asiaan on tartuttu laajasti koko euroopan laajuudella

arvoisa puhemies puhtaat vedet ovat suuri kansallisvarallisuutemme jonka arvo on mittaamaton puhtaan makean veden ja niin kutsutun sinisen biotalouden merkitys kasvaa tulevaisuudessa edelleen joten vesistämme kannattaa pitää hyvää huolta mikromuovien kieltämistä kosmetiikassa koskeva kansalaisaloite osaltaan liittyy tähän tahdonkin kiittää aloitteen tekijöitä sekä allekirjoittajia vesiensuojelu palvelee vesivarojen hyödyntämistä sekä ympäristöterveyden ja sisäisen turvallisuuden tavoitteita suomen vesistöt vaativat aktiivista ja pitkäjänteistä suojelua joka tasolla myös osalta useissa maissa mikromuovien käyttöä kosmetiikassa ollaan kieltämässä ja esimerkiksi ruotsissa ja britanniassa näin on jo tehty mikromuovien mukana kulkeutuu kemikaaleja ja näiden päätyminen ihmisen elimistöön aiheuttaa terveysriskin pienten kalojen kohdalla kertynyt mikromuovimassa tukkii ruuansulatuselimistön ja pahimmillaan nälkiinnyttää eläimen hengiltä perussuomalaisten tuoreessa tänä vuonna julkaistussa ympäristö ja energiapoliittisessa ohjelmassa todetaan seuraavaa vaikka maailman vesistöjen suurimmat päästöt ja vesistöihin päätyvät muovijätteet syntyvät aasiassa ja afrikassa on suomessakin kiinnitettävä huomiota vesien muovijätteeseen sekä ylipäänsä muovin ja pilkkoutuneiden muovikappaleiden eli

helppo tukea

jaha tästä halutaan nähtävästi debattia se on hienoa pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää puheenvuoron nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta

kiitos aloitteen tekijöille viisikymmentäkahdeksantuhatta nimeä mukana ja oikealla asialla

haaste joka meidän täytyy täytyy taklata ja tämä liittyy ihmisten terveyteen ja vesistöjen tilaan ja tulevaisuuteen siinä suhteessa viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana muovin käyttö on globaalisti kaksikymmentä ja tulevan kahdenkymmenen vuoden aikana todennäköisesti suunta on samansuuntainen eli se jopa kaksinkertaistuu se mikä tässä on mielenkiintoista on se että että mikromuovit voidaan kosmetiikkatuotteissa kokonaan korvata siihen on keinot olemassa ja sen takia lainsäädännön ajantasaistaminen siltä osin on perusteltua keinot ovat olemassa ja tavoite on selvä vesistöt pitää pitää puhtaina

puhemies minäkin haluan kiittää tästä hyvästä ja ajankohtaisesta aloitteesta mikromuovihan on todella näkymätön ja pelottava uhka ihan globaalisti ja tässä aloitteessa keskitytään siihen että mikromuovia sisältävien kosmetiikkatuotteiden maahantuonti myynti ja valmistaminen kiellettäisiin suomessa onneksi monet suomalaiset kosmetiikkavalmistajat ovat jo korvanneet mikromuovin tuotteissaan biohajoavilla biohajoavilla tuotteilla mutta hyvin paljon sitä on vielä tuontikosmetiikassa toivon todella että tuontikielto voisi astua voimaan tämän aloitteen siivittämänä ja ja toivon myös vastuullisuutta nyt kaikilta suomalaisilta kosmetiikkafirmoilta että ne varmistaisivat sen ettei

viime kaudella meitä oli joukko kansanedustajia jotka kirjallisella kysymyksellä ehdotimme tätä samaa mikromuoviahan tulee vesistöihin monista lähteistä mutta yksi turhimpia ja helpoimmin poistettavia on

joihin sitä lisätään tarkoituksella kuten vaikkapa kosmetiikka tietysti parasta olisi jos saisimme tästä asiasta eu lainsäädännön mutta uskon että jos osa eu maita kuten suomi etenee kansallisesti niin kuin toivon se myöskin edesauttaa sitä että saataisiin eun yhteinen linja tähän tahallisen mikromuovin lisäämisen kieltoon uskon että joskus tulevaisuudessa ihmetellään aikakautta jolloin periaatteessa ikuisesta materiaalista tehtiin kertakäyttötuotteita myös erilaisissa pakkauksissa hajoamattoman muovin käyttö joka sitten ympäristössä muuttuu mikromuoviksi pitää saada loppumaan

arvoisa puhemies kaikkialle tunkeutuva muovijäte on valtava globaali ympäristöongelma ja mikromuovit ovat muovijäteongelman yksi osa ja erittäin viheliäinen ongelma mikromuovien kaikkia haittavaikutuksia ei vielä edes tunneta täysin mutta selvää on että mikromuovit ovat haitallisia niin elinympäristöille eliöille kuin ihmisellekin arvoisa puhemies kiitän siis myös minäkin aloitteen tekijöitä kosmetiikan mikromuovit ovat turhia ja korvattavissa biopohjaisilla vaihtoehdoilla kosmetiikan mikromuovit voidaan korvata ilman että kukaan niitä oikeastaan jää kaipaamaan ja monessa euroopan maassa näin onkin jo tehty kuitenkin on hyvä samalla muistaa ja tunnustaa se että kosmetiikan mikromuovien kieltäminen ei mikromuoviongelmaa ratkaise yksinään koska mikromuovia syntyy paljon muistakin lähteistä eli me tarvitsemme laaja alaista strategiaa ja ja lähestymiskulmaa muovijätteen torjumiseen ja mikromuovien torjumiseen

myös minä haluan kiittää kansalaisaloitteen tekijöitä tämä aloite on varmasti tarpeellinen kun täällä edustaja hassi sanoi että olisi hyvä että olisi eu tasoista lainsäädäntöä niin euroopan parlamentissa edustajat vaativat viime vuonna komissiota esittämään tällaista eun laajuista laajuista kieltoa lisätyille mikromuoveille muun muassa kosmetiikassa ja puhdistustuotteissa mutta moni maa on kyllä oma aloitteisesti lähtenyt jo näitten kieltojen tielle ja siinä mielessä asiassa ollaan edetty ilman eutakin edustaja sarkkinen nosti esille hyvin sen että että todellakin nämä kosmetiikan mikromuovit ovat kuitenkin pieni osuus mereen päätyvästä muovimäärästä noin kahta prosenttia edustavat tästä primaarimikromuovista ja siinä mielessä isot ongelmat ovat jossakin muualla mutta niin kuin täällä joku totesi keskustelussa tämä on varmasti yksi niistä helpoimmista mistä voidaan luopua ja toisaalta myöskin niin sanotusti turhia aineita elikkä siinä mielessä tässä voidaan edetä täytyy muistaa myöskin että suomella on muovin erittelyssä erittäin hyvät

merten mikromuoveista kosmetiikan osuus on todella pieni kuten edellisessäkin puheenvuorossa todettiin ympäristöön ajautuu mikromuovia yleensä isommista muoveista mitkä sitten hajoavat vaikka meressä mutta kuitenkin meillä kotimaassakin puhdistettuun jäteveteen jää tekstiilien ja kosmetiikan mikromuoveja vaikka ne vedet puhdistetaan no meillä isot kosmetiikkafirmat ovat nyt lopettamassa mikromuovien käytön ja se on hyvä asia mutta paljon tilataan netistä ulkomailta meikkejä kosmetiikkaa ja sitähän ei tiedetä mitä sieltä tulee kumminkin nykyään on ladattavissa älypuhelimiin kännyköihin sovellutuksia millä pystyt tarkistamaan viivakoodista sisältääkö se mikromuoveja kerta tuoteselosteesta ei se aina selviä tämä olisi hyvä tiedostaa että kaupassa tarkistetaan mitä

puhemies minusta on arvokasta että kollegat yli puoluerajojen ovat sitä mieltä että tämä kansalaisaloite on arvokas ja tärkeä ja tämä mikromuovien kieltäminen kosmetiikassa siitä olisi hyvä lähteä liikkeelle lainsäädäntöteitse me olemme täällä paljon puhuneet ilmastonmuutoksesta keskeisenä ympäristöongelmana maailman mitassa yhtään sitä vähättelemättä täytyy todeta kuitenkin että tämä maailman muovittuminen pitkällä jännevälillä saattaa olla yhtä kohtalokasta ja siinä suhteessa on arvokasta että me sen huomioimme tällä hetkellä ehkä tämä muovittumisilmiö on karmeimmillaan nähtävissä niin kuin täällä todettiin aasiassa ja afrikassa metropolialueilla suurkaupunkialueilla siellä on aivan hirvittäviä näkymiä näkymiä muovijätteen osalta kuitenkin muovi on kehitetty ensisijaisesti täällä pohjoisella pallonpuoliskolla ja on hyvä että me aloitamme täältä myöskin nämä voimakkaat lainsäädännölliset toimet muovittumisesta vapautumiseksi ja tämä aloite koskien nyt mikromuovien kieltämistä on tässä prosessissa yksi tärkeä aloite

ärade talman eihän tästä oikein debattia debattia taida syntyä ja hyvä niin ollaan varsin yksimielisiä siitä että tämä on hyvä aloite minäkin yhdyn aloitteen tekijöitä tekijöitä kiittävien joukkoon mikromuoveja ihan niin kuin edustaja lehtokin sanoi ei tule pelkästään kosmetiikasta vaan monesta muusta asiasta ja siksi on tärkeää että kierrätys on kunnossa tuotteet on oikein merkitty ja meillä on joka puolella sitä välineistöä jota tarvitaan jotta kierrättäminen olisi helppoa on myöskin tärkeää että me euroopassa kannamme oman vastuumme tässä sanottiin että iso osa muovista tulee aasiasta ja afrikasta ja tämä on varmaan totta pitää myöskin muistaa että eurooppa on aikaisempina vuosina tehokkaasti vienyt omia ongelmiaan näihin muihin maihin kiina on esimerkiksi ottanut vastaan paljon eurooppalaista muovijätettä kiina ei sitä enää tee joten on entistä tärkeämpää että me täällä euroopassa hoidamme hoidamme leiviskämme vaadimme itseltämme sitä että nämä asiat nähdään vaadimme yrityksiltä jotka jotka ehkä teettävät tuotteitaan ulkomailla

puhemies minäkin liityn samanmielisten joukkoon haluan kuitenkin nostaa sen näkökulman vielä tässä esiin kuten täällä muutama muukin edustaja on nostanut että mikromuovit kosmetiikassa eivät ole se ainoa ongelma vaan niitä syntyy monesta muustakin lähteestä muovien hajoamisen johdosta niitä vesistöihin ihan ikään kuin isommastakin muovikappaleesta mutta sitten esimerkiksi fleece materiaali on sellainen josta päätyy ihan normaalin pesun mukana mikromuovia vesiin olisikin ihan mielenkiintoista kun tätä kansalaisaloitetta nyt aletaan käsitellä täällä että otettaisiin hieman laajempi näkökulma tähän kysymykseen että ei käsiteltäisi pelkästään mikromuovia kosmetiikassa vaan myös sitä miten mikromuovien päätymistä vesistöihin voisimme vähän laajemminkin

pohditaan millä tavalla tätä tutkimustietoa käsiimme saisimme tiedän että hankkeita on meneillään varmasti mikromuovin haitoista on hyvä meidän kaikkien tietää lisää

puhemies tämä kansalaisaloite on tärkeä ja mikromuovien määrää ympäristössä todella on välttämätöntä vähentää myös vasemmistoliitto haluaa nähdä muovittoman muovittoman itämeren ja muun ympäristön laajemmin ajattelen että mikromuovia sisältävän kosmetiikan maahantuonti myynti ja valmistaminen olisi syytä kieltää lailla vaikka monet kosmetiikkavalmistajat ovat jo siirtyneet näihin biohajoaviin vaihtoehtoihin niin on selvää että tässäkin asiassa sääntely on yksinkertaisesti se paras keino vaikuttaa vaikuttaa alaan meillähän on suomessa vesistöjen tilaa onnistuttu viime vuosikymmeninä parantamaan ja näen että tätä kehitystä pitää varjella ja ja tämä olisi yksi askel siinä työssä on totta kuten täällä on todettu että tämä tämä ei ratkaise koko asiaa mutta itse painottaisin juuri juuri sitä että että tällä alalla nämä mahdollista korvata täysin muilla muilla vaihtoehdoilla materiaaleja on saatavilla haluan kiittää aloitteen tekijöitä

aiheuttavat todella vakavan uhan luonnolle ja ja meidän vesistöillemme ne ovat pitkäaikaisia ne ovat monin tavoin vaarallisia kannatan lämpimästi tätä kansalaisaloitetta itse kysyin maaliskuussa kaksituhattakahdeksantoista ympäristöministeri tiilikaiselta voisiko suomi kieltää mikromuovin silloin ympäristöministeri totesi että tehdään eun laajuisia toimia hänen ansiostaan tehtiin myöskin tuo muovitiekartta kiitos siitä mutta on järkevää että suomi tekisi myöskin näitä yksittäisiä omia päätöksiä kannatan tuota puheenvuoroa sitä mitä sari multala täällä totesi että voisimme laajemmin katsoa mitä toimia voisimme tehdä ettei mikromuovi valu luontoon valu ravintoketjuihin petteri orpo valtiovarainministerinä vastasi silloin kysymykseeni että hän selvittää muoviveroa ja tuo muoviveroselvitys on käsittääkseni nyt vmssä tekeillä kysynkin täällä täällä ei ikävä kyllä ole ympäristöministeriä paikalla onko nykyinen hallitus valmis edistämään muoviveroa olisiko mahdollista että muovivero olisi yksi elementti kun yritämme ratkaista tätä muoviroskaongelmaa ja jos ei täällä ole ministeriä paikalla todella ikävää että ympäristöministeri ei ole paikalla voisiko joku hallituspuolueen edustaja ottaa kantaa tähän

arvoisa rouva puhemies tämä ehdotus kansalaisaloite mikromuoveja sisältävän kosmetiikan kieltämisestä on kannatettava ja myös tästä keskustelusta mikä on käyty voi panna merkille että tälle ehdotukselle todellakin on tilausta olen samaa mieltä kuin edustaja hassi joka totesi täällä aiemmin että kyllähän tässä parempi olisi jos olisi ihan eun tasoinen linjaus olemassa se olisi varmasti myös näiden kosmetiikkatuotteiden valmistajien näkökulmasta kaikkein paras paras linjaus mutta hienoa jos tällaisen yksimielisyyden pohjalta tätä voidaan myös kansallisesti viedä eteenpäin totean kuitenkin että se kestävin ratkaisu tähän muoviongelmaan on nimenomaan siinä kierrätyksessä ja sitten tarpeettomien muovien tuottamisen ja käyttämisen välttämisessä

sisältävien kosmetiikkatuotteiden maahantuonnin myynnin ja valmistamisen ja kuten täällä on todettu niin me olemme kaikki yhtä mieltä siitä että tähän suuntaan on mentävä että tämmöinen lainsäädäntö tulisi meille saada mutta positiivista on myös se että kansalaisilla on tällä hetkellä valtava halu myös kierrättää muovia ja sitä kautta olla itse vaikuttamassa siihen että ympäristöön vaikutetaan myös sitä kautta positiivisesti nyt ongelmana on kuitenkin se että ei ole vielä kaikkialla parhaalla mahdollisella tavalla toivoisin että myös tämä lakialoite ja me voisimme vaikuttaa tässä entistä voimakkaammin siihen että jokaiselle ihmiselle joka haluaa vaikuttaa muun muassa tämä muovinkierrätys olisi mahdollisimman helppoa joka puolella suomea sitten asiana muovinverotus henkilökohtaisesti suhtaudun siihen erittäin myönteisesti ja olen iloinen siitä jos tätä asiaa selvitellään ministeriössä

puhemies olisi ollut tärkeää että ympäristöministeri olisi ollut paikalla tässä lähetekeskustelussa mutta toivottavasti viestit menevät perille itse myös annan tuen tälle kansalaisaloitteelle mikromuovien kieltämiseksi kosmetiikan osalta toki se on vain kaksi prosenttia siitä muovista joka mereen joutuu

valtavan määrän likaista lunta mereen välittämättä että sen matkassa menee myös merkittävä määrä muovia kumia ja muuta myös meillä olisi erinomaiset mahdollisuudet olla tässä muovijätteen vähentämisessä suunnannäyttäjiä ja edelläkävijöitä paketit pillit voidaan tehdä tänä päivänä muusta kuin muovista eli meidän kannattaa ottaa tässä nyt sellaista johtajaroolia vaikkapa euroopan laajuisesti alkuun ja löytää myös markkinarakoa meidän erinomaisille tekijöille vaikkapa siellä puu ja ja

debattia tahi ei mutta keskustelu on ollut hyvää ja on arvostettavaa että on täällä eduskunnan käsittelyssä itse toivon erityisesti että huomioidaan edustaja hassin tuoma näkemys siihen että meillä on haitallisia ja tarkoituksella luontoon meneviä muovituotteita ja toivon että pienemmätkin kuin viisi millimetriä kooltaan olevat ovat enemmänkin tarkastelun kohteena siksi esitänkin toiveen että valiokuntakäsittelyssä valiokunta muodostaisi ponnen joka edellyttää hallitukselta toimia muunkin mikromuovin kuin vain kosmetiikkateollisuuden osalta jotta ryhdytään valmistelemaan lakialoitetta jo tällä kaudella jotta saisimme tämän koko muoviasian paremmin haltuun niin nyt valiokunnalle harras toivomus laaja kuuleminen muodostakaa käsityksenne ja edellyttäkää hallitukselta

arvoisa rouva puhemies tässäkään vesistöjen tilaa ja ihmisten terveyttä koskevassa asiassa emme voi elää tulevien sukupolvien piikkiin kansalaisaloite mikromuovien kieltämisestä kosmetiikassa on tärkeä mikromuovien käyttöä on rajoitettava lainsäädännöllä etenkin kun tiedämme että mikromuovit ovat kosmetiikassa täysin korvattavissa muilla haitattomilla vaihtoehdoilla joita on runsaasti markkinoilla esimerkiksi ruotsi on jo kieltänyt mikromuovin käytön tietyissä kosmetiikkatuotteissa samoin britannia tuen kansalaisaloitetta ja toivon että hallitus ottaisi ripeästi mallia ruotsista ja ja olisi varmasti paikallaan tutkia myös sitä miten

arvoisa rouva puhemies itse myös kannatan lämpimästi tätä kansalaisaloitetta on aika hätkähdyttävää että wwfn maailmanlaajuisen raportin mukaan ihmisen elimistöön kertyy viikossa noin pankkikortin verran

vuodessa tämä on kaksisataaviisikymmentä grammaa se on mieletön määrä ja kun haittavaikutuksia emme edes tiedä mitä tämä mikromuovi ihmiselimistölle terveydelle luonnolle kaiken kaikkiaan aiheuttaa niin kannatan kyllä lämpimästi sitä että että tämä viedään lainsäädäntöön samalla kannatan myös niin kuin edustaja myllykoski omassa puheenvuorossaan totesi että että valiokunta ottaa jopa kansalaisaloitetta laajemman laajemman

arvoisa puhemies minäkin haluan kiittää kansalaisaloitteen tekijöitä hyvästä työstä ja aivan kuten moni kollega täällä on sanonut erinomaisissa puheenvuoroissaan toisaalta vielä enemmänkin voitaisiin tehdä mikromuovia todellakin löytyy tekstiileistä autonrenkaista maaleista ja ja niin edelleen itse asiassa parasta aikaa tehtävä euroopan kemikaaliviraston selvitys jonka tarkoituksena on kartoittaa vaihtoehtotuotteisiin lisätyn mikromuovin rajoittamista on tässä hyvä ensiaskel toivon että euroopan parlamenttikin ottaa tämän työn vakavasti huomioon lopuksi arvoisa puhemies kannatan lämpimästi myös viime vuosina yleistyneitä yrityksiä tehostaa muovien kierrätystä ja uusiokäyttöä silti meillä on tässäkin kirittävää jotta muoviongelmaan voidaan todellisuudessa tarttua tarvitsemme aiempaa parempia ja kuluttajaystävällisempiä tuotteita nimenomaan kierrätysratkaisuja muovijätteille ja kierrätysmuoveille tarvitaan myös nykyistä toimivammat markkinat ja uusia käyttökohteita jotta kuluttajat löytävät näitä tuotteita jatkossa

arvoisa puhemies kuten täällä on todettu niin suurimmat roskaajathan ovat muualla kuin suomessa mutta siitä huolimatta emme voi tässäkään asiassa ajatella ettei asia kuuluisi meille kaikki luonnossa oleva muoviroska tuottaa ajan kanssa mikromuovia mekaanisen hajoamisen vuoksi ja siksi meidän olisi kyllä syytä laajentaa tätä keskustelua niin että puhuisimme myöskin muovista ja muovin kierrätyksestä kierrätyksestä laajemmin

meillä on jo jos nyt oikein muistan tampereen yliopistosta kaksi väitellyttä väitellyttä henkilöä jotka ovat kehittäneet biohajoavan muovia korvaavan tuotteen jota voidaan käyttää nimenomaan kosmetiikkateollisuudessa olen ymmärtänyt myös että he he ovat saaneet tuotekehityksen alkuvaiheeseen tukea business finlandilta mutta he ovat onnistuneet keräämään myös ulkopuolista siemenrahoitusta elikkä heidän ideanaan on se että ensin valloitetaan kosmetiikkamarkkinat

pariin tämän ei ole lainkaan tarkoitus tapahtua suomen sisällä vaan vaan tarkoituksena on on myös maailman valloitus juuri siitä että tällaisia pieniä innovaatioita tehdään suomessa voi kasvaa valtavia

arvoisa

uudelleen kiitän viisikymmentäkahdeksantuhatta nimeä aloitteessa aloite on todellakin kannatettava tässä kehotetaan ryhtymään lainsäädäntötoimiin jotta kosmetiikkatuotteista mikromuovi saadaan pois maahantuonti kielletään ja myynti ja valmistus estetään suomessa kun korvaavat biohajoavat vaihtoehdot ovat saatavilla niin siihen suuntaan varmasti kannattaa mennä mikromuovia huuhtoutuu vesistöihin ja ravintoketjuihin ja viime kädessä ravintoketjun huipulle ja ihmiset sitä kalojen ja muiden elintarvikkeiden kautta juomaveden kautta sitten elimistöönsä saavat terveysvaikutukset ovat osittain vielä epäselviä mutta lienee selvää että hyötyä mikromuovista elimistössä ei nyt ainakaan ole haittaa on kuinka paljon sitä emme ihan tarkkaan vielä tiedä on varmaa on se että poistumisaika hajoamisaika jos se ylipäätään poistuu ollenkaan on äärimmäisen pitkä ilmeisesti se ei poistu kokonaan vesistöstä millään aikavälillä se menee vain pienemmäksi ja pienemmäksi tämä ongelma on kasvava viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana muovin käyttö on globaalisti kaksikymmentäkertaistunut ja tulevan kahdenkymmenen vuoden aikana arvellaan että muovin käyttö edelleen kaksinkertaistuu viime vaalikauden lopussa taisi vai oliko peräti tämän vuoden puolella muovitiekartta kyllä se viime vaalikaudella tuli koska siitä on otettu jo sitten osia mukaan hallitusohjelmaan ja siltä osin kiitänkin hallitusta ihan hyvä että että muovitiekartan

on viety hallitusohjelmaan hallituksen esityksiä odotellaan muovin käytön järkevöittämiseksi käyttöä tietysti pitää pyrkiä vähentämään lajittelua on pyrittävä lisäämään kierrätystä parantamaan ja sitten ottamaan käyttöön näitä innovaatioita joilla muovia voidaan korvata meillä on suomessa erinomaista osaamista esimerkiksi metsäteollisuudessa ja raaka ainepuolella joissa tämmöisiä biomateriaaleja voidaan kehittää ja sitä kautta sitten muovia saada vähemmäksi nyt kun muovista puhutaan niin niin tietysti täytyy muistuttaa että mitään tuotetta ei kannata ihan kohtuuttomasti demonisoida muovilla on myös hyvät puolet ja esimerkiksi elintarviketeollisuudessa sen korvaaminen osin voi olla vaikeata tai jopa mahdotonta muovi lisää elintarvikkeiden säilyvyyttä pienentää osaltaan ruokahävikkiä ja on sitä kautta tarpeellinen mutta se miten me sitä käytämme miten me kierrätämme ja ja toimimme sen käytön jälkeen on olennaista

viime vaalikaudella eduskunnassa käsiteltiin ruokapoliittista selontekoa ja siitä jäi itselleni mieleen erityisesti vesiasiat tässä kansalaisaloitteessakin on kysymys välillisesti mielenkiintoinen yksityiskohta oli että suomeen tuodaan pullotettua vettä enemmän kuin suomesta viedään pullotettua vettä ulkomaille ylipäätään on mielenkiintoista että suomeen täytyy tuoda vettä ja käyttää pullovettä koska esimerkiksi täällä helsingissä päijänteen vesi on puhtaampaa kuin ulkomailta tuotu pullovesi

tupakantumpit ovat yksi suurimmista mikromuovin tuottajista edustaja wallinheimo teki vuonna kaksituhattakolmetoista kirjallisen kysymyksen josta selviää että suomessa heitetään luontoon vuosittain viisi miljardia kappaletta tupakantumppeja se ei kerro kovin paljoa mutta se kertoo jos sanotaan että se vastaa senaatintorille senaatintorille levitettynä puolentoista metrin kerrosta ja se on sellaista ainetta joka jää mikromuovina vesistöön hyväksi

vertailukohdaksi tässä tupakantumppiasiassa voisi ottaa japanin jossa tupakantumppeja eikä ylipäätään muitakaan roskia luonnossa ja ympäristössä näe käyttäjät käyttävät taskutuhkakuppeja jotka ovat tämmöisiä filmirullan kokoisia rasioita joihin he sitten laittavan laittavan tupakantumppinsa ja ja siitä sitten asiallisesti eteenpäin lopuksi arvoisa puhemies jokainen voi tehdä omalta osaltaan paljon kaija ja ilkka erkkilä kaksi suomalaista

voisi sanoa ovat keränneet ympäristöstä viime vuosien aikana yhdeksänsataaneljätoistatuhattaviisisataa tupakantumppia kaiken muun roskan lisäksi mitä he ovat vapaaehtoistyönä tehneet jokainen voi osallistua vaikka roska päivässä liikkeeseen ja tärkeintä tietysti on että ei itse roskaa

arvoisa puhemies

luontoon ja ihmiseen tulee kaikin keinoin rajoittaa tästä ollaan täällä jo käytetty tänään hyviä puheenvuoroja haluan myös osaltani kiittää kansalaisaloitteen käynnistäjiä ja kaikkia allekirjoittaneita tärkeän asian esiin nostamisesta kansalaisaloitteessa esitetään että mikromuovia sisältävän kosmetiikan maahantuonti myynti ja valmistaminen suomessa tulee kieltää vihreiden ryhmä tukee lämpimästi tätä kansalaisaloitetta kuten täällä on mainittu moni suomalainen valmistaja on jo vaihtanut mikromuovin biohajoaviin ainesosiin mutta maahan tuodaan paljon mikromuovia sisältäviä tuotteita moni ei ehkä tule ajatelleeksi että mikromuovihelmiä on monissa kosmetiikka ja hygieniatuotteissa kuten kuorinnoissa hammastahnoissa hius ja suihkugeeleissä sekä meikeissä esimerkiksi kuorinta ja sidosaineena massan lisääjänä sähköisyyden tai paakkuuntumisen poistajana sekä kimalteena

polyeteeni muita ovat esimerkiksi polyuretaani ja polymetyylimetaklyraatti näiden materiaalien tiedetään voivan aiheuttaa ihmisille terveyshaittoja lisäksi mikromuovihiukkaset keräävät vedessä itseensä ympäristömyrkkyjä jopa miljoonakertaisia määriä ympäröivään veteen verrattuna arvoisa puhemies mikromuoveja päätyy myös ihmisen elimistöön emme vielä tiedä kuinka vaarallista tämä on muovin itsensä sisältämien haitallisten kemikaalien sekä mikromuovin keräämien haitallisten aineiden takia tutkijoiden mukaan mikromuovia kulkeutuu ruoansulatuskanavan ulkopuolelle hyvin vähän ja sen aiheuttama kemikaalikuorma on pieni tiedot kuitenkin perustuvat siihen muovipartikkelien kokoluokkaan joka nyt tunnetaan altistumisesta pienemmille muovihiukkasille ei tiedetä koska niille sopivia mittausmenetelmiä ei ole muovi hajoaa luonnossa jopa alle nolla pilkku nolla nolla millimetrin kokoisiksi nanomuoveiksi kuten täällä edustaja multala aiemmin totesi lisää tutkimusta ja tietoa mikromuovien haitallisista vaikutuksista myös ihmisten terveydelle tarvitaan useat maat ovat kieltäneet mikromuovin kosmetiikassa ja eu aikoo kieltää kosmetiikan ja pesuaineiden mikromuovit asteittain vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkuusi mennessä euroopan kemikaalivirasto teki tänä vuonna aloitteen primääristen eli tarkoituksella lisättyjen mikromuovien rajoittamiseksi reach asetuksella aloite kattaa myös muut merkittävät primäärisen mikromuovin lähteet kuin kosmetiikan asetus voisi tulla voimaan jo ensi vuonna jolloin ensimmäisenä kiellettäisiin mikrohelmet poishuuhdottavassa kosmetiikassa ja puhdistusaineissa on todella tärkeää että tätä asiaa edistetään nyt ponnekkaasti myös eun tasolla arvoisa puhemies suositukset ja valmistajien vapaaehtoisiin toimiin luottaminen eivät riitä mikromuovien poistamiseksi tarvitsemme täyskiellon kosmetiikan mikromuoveille ja kannatettavia ovat myös täällä käytetyt puheenvuorot siitä että tarkastelemme muoviongelmaa ja mikromuoviongelmaa laajempana kokonaisuutena nähdäkseni muovitiekartan toimeenpano joka hallitusohjelmaankin on kirjattu antaa tähän hyvän pohjan

arvoisa puhemies todellakin tämä kansalaisaloite on kannatettava ja tämän keskustelun pohjalta myös voi todeta nauttii laajaa kannatusta pitäisin todella tärkeänä että kun näitä kansalaisaloitteita käsitellään niin asianomainen ministeri olisi paikalla mukana keskustelussa koska tämänkin keskustelun aikana on tullut aika paljon kysymyksiä hallitukselle ja ministerille ja mielestäni se olisi hyvä käytäntö myös arvostaa tätä

että ministeri voisi osallistua siihen keskusteluun toivon että

menisi täältä terveiset että häntä olisi tänne kaivattu

valitettava tosiasia on se että vain noin kaksi prosenttia meriin päätyvästä primaarimikromuovista on peräisin näistä hygieniatuotteisiin tarkoituksella lisätyistä mikromuoveista kuten kuorinta aineiden mikrohelmistä mutta kuten on todettu täällä niin näiden kieltäminen on siinä mielessä kannatettavaa että ne ovat todellakin yksi turhimpia muovituotteita joka on kuitenkin helppo korvata muilla muilla tuotteilla arviolta noin kahdeksankymmentä prosenttia kaikesta meriin päätyvästä mikromuovista on peräisin sekundaarisista lähteistä eli lähinnä erilaisten pussien ja pakkausten hajoamisesta ja aika tuoreen saksalaistutkimuksen mukaan suurin osa mereen päätyvästä mikromuovista aiheutuu autonrenkaista eli hyvin monista muistakin lähteistä tätä ongelmaa tulee näitä vastaan voidaan taistella ylipäänsä muovien kulutusta vähentämällä ja myös niiden kierrätystä lisäämällä muoveille ei monessa kohteessa ole kovin helppo kehittää nopeasti korvaajia toisaalta myös näiden biohajoavien ja ei fossiiliperäisten muoveja korvaavien pakkaustuotteiden kehittämisessä nimenomaan suomi on edelläkävijä ja tässä voimme todellakin olla innovaatioiden kärjessä ja ja myös viemässä tätä tätä osaamista muualle euroopassa eniten käytetty tapa käsitellä muovijätettä on edelleen energiaksi polttaminen kaatopaikoille vieläkin päätyy arviolta kolmekymmentäyksi prosenttia ja kierrätykseen kerätään kolmekymmentä prosenttia kaikesta muovijätteestä joskin tuo kierrätysprosentti vaihtelee hyvin paljon eri eu maiden välillä kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä vieraili kolme viikkoa sitten entisen ekokemin nykyisen fortumin jätteenkäsittelylaitoksessa riihimäellä suomalaiset yritykset kuten fortum ovat olleet aivan etulinjassa kehittämässä automatisoituja järjestelmiä jotka kykenevät erottelemaan hyvinkin pieniä muovipartikkeleita eri muovilaatuihin ja näin saadaan muovi uusiokäyttöön ongelmana on sitten se muovin kerääminen esimerkiksi kotitalouksilta ja myös teollisuudelta ja ja yrityksiltä ja siihen tulisi ihan ihan erityisesti panostaa tämä riihimäen voi sanoa maailman edistyksellisin lajitteluteknologia samoin kuin tietenkin mallimme teollisuuden ja kotitalouksien muovinkeräyksestä pitäisi saada todellakin skaalattua koko suomeen ja siitä sitten pyrkiä myös maailmalle levittämään

arvoisa puhemies

helposti korvattavissa ympäristöystävällisillä tuotteilla ja näin ollen kiellosta ei pitäisi tulla merkittävää haittaa kosmetiikkateollisuudelle tai käyttäjille samaan aikaan kuitenkin kiellosta saatavat hyödyt olisivat merkittäviä kun mikromuovit ovat kerran päässeet luontoon niitä on käytännössä mahdotonta saada sieltä pois ylipäätänsä muoveja käytetään koska muoviset tuotteet ovat kestäviä kestävyys on kuitenkin myös merkittävä ongelma koska valtaosa muoveista on riesanamme jopa tuhansia vuosia muovit aiheuttavat luonnossa ongelmia ne vaikeuttavat eläinten liikkumista ja monet eläimet syövät niitä on erittäin hälyttävää että arvioiden mukaan jopa yli yhdeksälläkymmenellä prosentilla merilinnuista on ruuansulatuksessaan muovia vesistöt ovat siis jo nyt pullollaan muovia myös mikromuovia vuonna kaksituhattakuusitoista ellen macarthur säätiö ja maailman talousfoorumi ennustivat että mikäli nykymeno jatkuu on vuoteen kaksituhattaviisikymmentä mennessä merissä enemmän muovia kuin kaloja aika kauhistuttava ajatus lisäksi suomen ympäristökeskus on arvioinut että tällä hetkellä maailman merissä kelluvasta muoviroskasta arviolta kymmenen prosenttia on mikromuovia koska mikromuovi on niin pientä päätyy se useimmiten kalojen ja muiden vesieläinten elimistöön erään ruotsalaistutkimuksen mukaan mikromuovit voivat jopa päätyä kalojen aivoihin ja sitä kautta muuttaa niiden käyttäytymistä on siis mahdollista että muovit päätyvät kalojen kautta lopulta myös ihmisten lautasille ja vaikutuksia ihmisiin ei tiedetä mikromuovista tekee hyvin ongelmallisen se että sen aiheuttamista mahdollisista terveyshaitoista ei ole juurikaan tutkimustietoa jos mikromuovit voivat muuttaa kalojen käyttäytymistä on niillä mitä todennäköisimmin myös muitakin vaikutuksia eri ekosysteemeille aina ihmisiin asti meidän tulee tarttua vakavasti muoviongelmaan ja suojella ympäristöämme jotta myös tulevat sukupolvet saavat nauttia puhtaasta luonnosta ja me voimme tehdä paljon yksi hyvä siitä että kansalaiset haluavat vaikuttaa on muovipussien vähentäminen josta olemme saaneet hyviä tuloksia siitä että jos asiaan oikeasti tartutaan se myös toimii kannatan erittäin lämpimästi tätä kansalaisaloitetta ja toivottavasti se tuo tämän kosmetiikan mikromuovin kieltämisen lisäksi myös muita jatkotoimenpiteitä joilla saadaan muoviongelmaa vähennettyä

arvoisa puhemies kosmetiikka alan toimitusjohtaja katariina rantanen on todennut mikromuoveista näin niin kauan kuin sääntely ei toimi kunnolla kuluttajien lisääntynyt tietoisuus on ainoa keino vaikuttaa hänen yrityksensä kehittämä sovellus kertoo viivakoodin avulla mitä tuote sisältää ja hälyttää jos mukana on muovia ilman tällaisia innovaatioita tavallisen kuluttajan onkin vaikea saada selkoa kosmetiikan pääosin latinankielisistä latinankielisistä tuoteselosteista ihmiset ovat kuitenkin tänä päivänä kiinnostuneita ympäristövaikutuksista he eivät halua kuormittaa vesistöjä ja aiheuttaa tuhoa muille eliölajeille kuluttajien vastuullisuus onkin luonut kysyntää muovittomalle kosmetiikalle ja muoviton kosmetiikka on yhä suositumpaa suositumpaa tämä on hieno asia suomen ympäristökeskuksen mukaan kansainväliset kokemukset osoittavat että juuri lainsäädäntö on tehokas tapa vähentää mikromuoveja kuten täällä on todettu myös eu valmistelee viimein mikromuovien käytön rajoittamista kosmetiikassa pesuaineissa ja lannoitteissa ensimmäisessä vaiheessa kielletään pieniä muovirakeita sisältävä iholta pois huuhdottava kosmetiikka ja puhdistusaineiden mikrohelmet olisi tarkoitus tulla voimaan asteittain vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkuusi mennessä levittyään ympäristöön mikromuoveja ei saada pois sieltä ne leviävät laajalti maaperään sisävesiin ja meriin ne vaikuttavat tuhoisasti ekosysteemeihin esimerkiksi kalojen lisääntymiseen ja vesieliöiden hormonitoimintaan kaikkia haittoja ja vaikutusmekanismeja ei vielä edes tunneta meillä suomessa vesistöjen tilaa on tosiaan viime vuosina saatu parannettua ja tätä hyvää kehitystä meidän pitäisi nyt myös varjella näen että tämä kosmetiikan mikromuovikielto olisi yksi askel tässä työssä arvoisa puhemies kuten täällä keskustelussa on myös todettu aloitteen ehdotus ei määrällisesti ratkaise mikromuoviongelmaa mutta mielestäni sillä on arvoa koska se osoittaa oikean suunnan kosmetiikassa muutos on myös helpoimmasta päästä sillä tällä alalla mikromuovit on mahdollista korvata täysin turvallisilla ympäristöä kuormittamattomilla vaihtoehdoilla näitä materiaaleja on jo markkinoilla ja lisää syntyy koko ajan tällä hetkellä esimerkiksi joutsenmerkityt kosmetiikkatuotteet ovat sellaisia että niissä ei ole ollenkaan mikromuoveja eli tämä muutos on kieltämättä teknisesti täysin mahdollinen

kuten alussa esiin ottamani esimerkki kertoo muoviton kosmetiikka ja tuotekehitys synnyttää myös uutta liiketoimintaa eli muoveja korvaavien materiaalien ja muovittoman kosmetiikan tuotekehitys on bisnes jolle on kysyntää myös maailmanlaajuisesti tämä uudistuminen on siis paitsi välttämätöntä välttämätöntä myös kannattavaa

puhemies kuten täällä on todettu niin kosmetiikan mikromuovithan ovat aika pieni osa siitä mitä täällä menee mikromuoveja jätevesiin

vaatteet kun ajatellaan kuinka voitaisiin vaatteiden mikromuovipäästöjä vähentää niin kun vaate valmistetaan jos se pestäisiin hyvin käytettäisiin isoja suodattimia hyviä suodattimia niin suurin osa mikromuoveista jäisi jo ensipesussa sinne tehtaalle ja voitaisiin sitten kierrättää sitä kautta paremmin tämä olisi tärkeää että tässäkin päästäisiin eteenpäin nämä merien mikromuovithan tulevat paljon tupakantumpeista juomapulloista muovikasseista ja näistä todettakoon että tupakantumpeista tulee enemmän mikromuovia maailman meriin kuin muovipusseista aina haukutaan eniten muovipusseja mutta tupakantumpit tuovat aika paljon sitten kun puhutaan että niitä on niin paljon merissä ja täällä pitäisi niitä vähentää kun tietyt maat niitä vaan ajavat niin tämä on meistä ihmisistä kiinni pitäisi jokaisen ymmärtää että luontoon ei heitetä roskia ei muovia eikä mitään meillä olisi paljon vähemmän ongelmia jos ihmiset vain tajuaisivat että luontoon ei heitetä mitään no sitten niitäkin roskia mitä on kerätty on viety vuosien saatossa paljon kiinaan euroopastakin ja suomestakin euroopan kautta mutta mitä tapahtui kun kiina ei ottanutkaan enää niitä vastaan sitten vasta havahduttiin pitäisikö muovia enemmän kierrättää pitäisikö pillejä tai topseja kieltää tätä ennen ei tapahtunut oikein mitään ennen kuin ei saatukaan vietyä jonkun toisen ongelmaksi niitä muoveja tehdään etukäteen tällaisia asioita eikä sitten kun

arvoisa puhemies tässä onkin jo todettu että mikromuovia kulkeutuu luontoon myös muualta kuin pyykeistä jäteveden myötä tai siitä että ihminen käy pesulla ja kosmetiikan mikromuovit kulkeutuvat viemäriin jäteveden kautta on tutkittukin itse asiassa että jätevedenpuhdistamot nykyään ovat niin kehittyneitä että ne poistavat mikroroskasta jo suurimman osan eli jopa yhdeksänkymmentäyhdeksän prosenttia minä kannatan silti lämpimästi tätä kansalaisaloitetta koska mikromuovien kulkeutuminen pesuveden myötä on ongelma erityisesti siis haja asutusalueilla missä kiinteistöillä on vaikkapa oma suodatusjärjestelmä siellähän puhdistu samalla lailla kuin näissä kehittyneissä jätevedenpuhdistuslaitoksissa kuten tässä edustaja räsänen totesi niin liikenne on itse asiassa nykyään kaupungeissa suurin lähde mikromuoville itse tein tästä pari vuotta sitten helsingin kaupungissa aloitteen että tähän tulisi kiinnittää enemmän huomiota siis esimerkiksi autojen renkaista ja polkupyörien renkaista jopa ihmisten kenkien pohjista hankautuu niin paljon mikromuovia että se on siis päälähde kaupunkiolosuhteissa mikromuoville ja tähän täytyisi kiinnittää huomiota nyt onkin tehty niin että tässä vuoden sisään helsinki on pääkaupunkiseudun kuntien ja esimerkiksi lahden kanssa ja kuntayhtymä hsyn kanssa aloittanut kansainvälisesti aivan edelläkävijäprojektin jolla pyritään tutkimaan ja selvittämään onko mahdollista suodattaa hulevesistä mikromuovia

edelläkävijä ja siis todella todella hieno tutkimusprojekti joka täällä on monella eri taholla yhteistyönä meneillään pohjois pasilaan rakennetaan semmoinen hulevesien suodatusallas joka suodattaa luonnonmukaisesti mikromuovipartikkeleita ennen kuin ne joutuvat sieltä haaganpuroon ja sitä kautta luontoon ja mereen asti elikkä vedet ohjataan sadevesiviemäreistä matalaan altaaseen jonka pohjalla on semmoinen suodatuskerros jossa on murske biohiili biohiili yhdistelmää ja ja se sitten suodattaa sinne istutetaan tiheä pajukko joka myöskin sitoo itseensä epäpuhtauksia ja sitä kautta hulevesi sitten virtaa maunulanpuroon tämä on oikeasti tärkeä näkökulma havaita tässä mikromuovikeskustelussa joka on pikkuisen vielä jämähtänyt laahaamaan jäljessä tähän kosmetiikasta ja vaatteista peräisin olevaan mikromuoviin kun oikeasti nykyään lähde on liikenne

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä oleva kansalaisaloite mikromuovien kieltämisestä kosmetiikassa tuo meille tähän saliin yli viidenkymmenenkahdeksantuhannen allekirjoittaneen huolen ympäristöstämme vesistöistämme ja ihmisistä viimeisten vuosien aikana olemme enenevässä määrin saaneet tietoa ja ja ymmärrystä muovin haitoista monet meistä itseni mukaan lukien ovat tarvinneet omakohtaisen kokemuksen tähän ymmärrykseen kun itse aloittanut muovinkierrätyksen on havahtunut myös siihen miten suuria määriä kotitaloudessa muovijätettä syntyy kun itse omin silmin asian näkee muuttuu se monta kertaa konkreettiseksi on hienoa että yhä useampi meistä jättää kaupassa muovipussin ostamatta ja omilla valinnoillaan tekee osuutensa yhteisen tulevaisuutemme eteen mikromuovit ovat näkymättömyytensä vuoksi haasteellinen aihe ehkä se onkin meidän aikamme näkymätön ja pelottava uhka mitä omin silmin emme näe tuntuu helposti olemattomalta asialta näitä alle viiden millimetrin kiinteitä veteen liukenemattomia muovihelmiä tai rakeita lisätään moniin tuotteisiin tarkoituksellisesti myös kosmetiikassa jota tämä kansalaisaloite koskee kun

tonnia mikromuovia

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa rouva puhemies japani on maailman kolmanneksi suurin talous ja suomen ja eun tärkeä yhteistyökumppani siksi tämä strateginen kumppanuussopimus on merkittävä niin eulle kuin japanillekin sopimus ei ole tärkeä pelkästään maidemme väliselle kaupalle vaan se myös tukee ja vahvistaa maailmankaupan globaalia sopimuskokonaisuutta suomelle ja muille samankaltaisille pienille ja viennistä riippuvaisille maille siksi tämä sopimus on meille tärkeä monilla suomalaisilla yrityksillä on toimintaa japanissa ja monilla japanilaisilla yrityksillä on toimintaa suomessa investointeja tehdään puolin ja toisin eri aloilla mikä hyödyttää molempia maita japani ei ole tärkeä kauppakumppani ainoastaan euroopalle vaan erityinen yhteistyökumppani myös suomelle tämä vuosi on suomen ja japanin diplomaattisten suhteiden sata vuotisjuhlavuosi ja maidemme välinen yhteistyö on ehkä tiiviimpää kuin koskaan ei pelkästään poliittisesti ja kaupallisesti vaan myös suomalaisten japanilaisten ihmisten välillä monilla suomalaisilla oppilaitoksilla on opiskelijavaihtoa japanin kanssa suomessa vierailee vuosittain kaksisataaviisikymmentätuhatta japanilaisturistia finnair avaa talvella viidennen suoran lentoreittinsä japaniin kun se alkaa lentää sapporoon muut suorat lennot menevät tokioon osakaan nagoyaan ja fukuokaan helsingistä lähtee useampia lentoja päivässä tokioon kuin maarianhaminaan monet suomalaiset ovat kiinnostuneita japanilaisesta kulttuurista ja monet japanilaiset ovat kiinnostuneita suomalaisesta kulttuurista tove jansson ja muumit ovat hyvin suosittuja ja tokion lähistöllä on avattu muumimaailma myös marimekko iittala ja muu suomalainen uskomattoman suosittua japanissa kuten myös suomalainen klassinen musiikki esimerkiksi jean sibelius tästä on syytä olla ylpeä japanilaisia ja suomalaisia yhdistää myös ulkoiluharrastus viime perjantaina japanin parlamentin suomi ystävyysryhmä vieraili eduskunnassa puheenjohtaja rouva morin johdolla minulla itselläni on kunnia toimia eduskunnan japani ystävyysryhmän puheenjohtajana ja tällä vaalikaudella muun muassa ympäristövaliokunta tekee valiokuntamatkan japaniin suomen ja japanin välinen yhteistyö on tärkeää ja eun ja japanin välisellä yhteistyö ja kauppasopimuksella yhteistyötä voidaan syventää entisestään entisestään lisäksi sopimus vahvistaa kansainvälisen kauppajärjestelmän sopimuskokonaisuutta joka on suomen kannalta todella tärkeä lopuksi haluan myös onnitella eu komissaari cecilia malmströmiä joka on vienyt nämä neuvottelut maaliin eun puolelta entistä tiiviimpi tiiviimpi yhteistyö hyödyttää sekä euta että japania

itse nostaisin ehkä yhden pointin tässä esille olin mukana vuosi sitten pienellä delegaatiolla eduskunnasta kun japanin ympäristöministeri yoshiaki harada ja suomen silloinen ympäristöministeri tiilikainen allekirjoittivat world circular economy forumissa maailman kiertotalousfoorumissa ympäristöyhteistyömuistion joka avaa ovia maiden tiiviimmälle yhteistyölle nimenomaan ympäristön ja kiertotalouden saralla toivon että suomalaiset yritykset yhä enemmän ottavat tästä kiinni muun muassa vaasan seudun energiateknologiakeskittymästäkin löytyy aika paljon japanilaista omistusta ja itse näen että yhä yhteistoiminnassa niin suomen kuin koko eun ja japanin välisissä suhteissa on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia

arvoisa rouva puhemies suurena japanin ystävänä on ilo käyttää puheenvuoro tästä asiasta ja kaikki se yhteistyö mitä eun ja japanin välillä lisätään ja suomen ja japanin välillä lisätään on on kannatettavaa meillä on paljon yhteisiä tekijöitä vaikka on tietysti paljon tekijöitä jotka erottavat meitä ensinnäkin ikärakenne ja väestöpyramidi suomessa ja japanissa on hyvin samantyyppinen me voimme katsoa miten japani asioita hoitaa minkälaisia ratkaisuja he tekevät ja pyrkivät sitä kautta esimerkiksi sosiaali ja terveyspuolella asioita ratkaisemaan ympäristövaliokunnasta edustaja löfström mainitsi tulevasta valiokuntamatkasta ja vuonna kaksituhattakaksitoista muistaakseni ympäristövaliokunta vieraili edellisen kerran todellakin siellä on paljon opittavaa puolin ja toisin ja heidän asenteensa ympäristöön on monelta osin esimerkillinen mikä tuli tuossa kansalaisaloitekeskustelussakin näkyviin jos otetaan esimerkki matkailusta niin japanilaiset ovat ihmisiä jotka arvostavat hyviä tapoja siisteyttä hiljaisuutta sellaisia asioita joita mekin arvostamme ja voisimme arvostaa vielä enemmän jos matkailuyhteistyötä ja japanilaisia turisteja suomeen saadaan niin varmasti he ovat sellainen kohderyhmä jolla on rahaa käytettävissä ja jotka osaavat käyttäytyä ympäristöä ja ihmisiä

arvoisa rouva puhemies on aivan erinomaista että tämä sopimus on saatu syntymään ja nimenomaan kannattaa huomata että tämä on tämmöinen tyypillinen sekasopimus jossa edistetään molempien sopijapuolten yhteisiä intressejä elikkä euroopan unionin sekä niiden jäsenmaiden ja japanin välistä kauppaa ja muuta yhteistyötä on syytä muistaa miten tärkeä yhteistyökumppani japani on suomelle se on meille tärkeä kauppakumppani ja esimerkiksi kotimaakunnastani menee tälläkin hetkellä monia metsäteollisuuden tuotteita suoraan japaniin muun muassa puutaloteollisuuteen on surullista sinänsä stora enso on lakkauttamassa kiteen sahan josta sahatavaraa meni nimenomaan japanilaiselle puutaloteollisuudelle joka rakentaa korkeatasoisia paikallisia puutaloja se on tuollaisessa ympäristössä ympäristössä kuten japani äärimmäisen turvallinen talo koska siellä maanjäristykset ovat enemmänkin enemmänkin arkipäivää ja niitä on kovin usein ja puutalot ovat niitä taloja jotka kestävät sen vaikean tilanteen jos sellainen eteen tulee mutta joka tapauksessa tämä sopimus on äärimmäisen hyvä ja annan suuren arvon edustaja löfströmin äsken pitämälle erinomaiselle puheelle sitten se vertaus missä edustaja löfström osuvasti kuvasi miten suomessa lentoyhteydet japaniin päin jopa enemmän lentoja kuin maarianhaminaan mutta voimme lohduttaa arvostettua kansanedustaja löfströmiä sillä että kuitenkin vielä ahvenanmaa on meille tärkeä osa suomea ja yhteistyömme varmasti tässä jatkuu ainut huoli on minulla henkilökohtaisesti ollut miten maarianhaminan ifk jalkapallossa pärjää mutta näköjään sekin pärjää että kaikki oikeastaan menee parempaan suuntaan

arvoisa puhemies minullakin oli eduskunnan japani ystävyysryhmän jäsenenä kunnia tavata viime viikolla japanin parlamentin suomi ystävyysryhmän delegaatiota ja japanilaisia kansanedustajia ja mieleen jäi muun muassa se että he kertoivat että suomalaista teknologiaa on on käytössä muun muassa fukushiman puhdistustöissä itse asiassa tänäänhän meillä on tässä esityslistalla myöhemmin tarkastusviraston vuosikertomus jossa kiinnitetään huomiota siihen että suomi ei ole pysynyt näissä cleantech tavoitteissaan ja tähän liittyen aasinsilta nyt tähän japanin tilanteeseen koska nythän on niin että jos me suomessa panostamme puhtaaseen teknologiaan niin silloin me luomme ponnahdusalustaa myöskin yritysten viennille sitten puolestaan me voimme nähdä esimerkiksi japanissa aika suuretkin markkinat suomalaisille puhtaan teknologian yrityksille ja suomalaiselle osaamiselle tällä alueella eli todellakin tämmöinen yhteistyö suomen ja ja japanin välillä esimerkiksi tässä cleantechin tai puhtaan teknologian edistämisessä on on hyvin tärkeää

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan

puhemies jatkan hieman tuosta samasta teemasta mistä edustaja outi alanko kahiluoto puhui tämä cleantech asia nostetaan tässä tarkastusviraston vuosikertomuksessa näkyviin ihan muutama luku luku julkiset hankinnat ovat miljardia euroa vuodessa joista kaksi kolmasosaa on kuntien ja kuntayhtymien tekemiä hankintoja nämä ovat niin merkittäviä lukuja että että sillä on merkitystä suomalaisen yrityselämän kannalta jos näitä julkisia hankintoja tehdään niin että että tämä cleantech osaaminen ja kysyntä kasvaa niin sillä tehdään ja mahdollistetaan referenssiä suomalaisille yrityksille ja sitä kautta sitten vientimahdollisuuksia tämä asia nostetaan täällä vuosikertomuksessa esille kestävän kehityksen budjetista on saatu kokemuksia parin talousarvion verran

on kunnianhimoinen hanke kansainvälistä vertailukohtaa ei paljon ole päinvastoin ulkomailta tullaan ehkä tänne päin katsomaan miten se tehdään tähän kestävän kehityksen budjetointiin cleantechiin ja tällaiseen julkiseen osto osaamiseen kannattaa kiinnittää varmasti kasvavaa huomiota jatkossakin

arvoisa rouva puhemies tämä vuosikertomus ottaa ansiokkaasti huomioon aikamme suuret kysymykset niin taloudellisesta kuin ekologisestakin kestävyydestä ja lisäksi se huomioi hyvin hallinnon

erityisen ilahtunut siitä että vuosikertomuksessa nostettiin esiin konserniraportoinnin merkitys osana julkistalouden tarkempaa hahmottamista tätä samaa ajattelua toivoisi näkevänsä myös kuntatasolla keskusteltaessa talouden realiteeteista valtion konsernitaseen laatiminen olisi perusteltua sillä se ratkaisu parempaan talouden hahmottamiseen tällöin valtion omaisuuden hahmottaminen ja hallinta suuressa kuvassa olisi huomattavasti selkeämpää raportoinnin kehittämisessä olisi tärkeää edistää myös kaiken myönnetyn yritystuen läpinäkyvyyttä myös valtion takauskannan kautta myönnetyissä lainoissa arvoisa puhemies yhtäältä arvostan sitä että vuosikertomuksessa muistutetaan eri politiikkalohkojen toimintasuositusten yhdenmukaisuuden tärkeydestä vasemman käden on todella tiedettävä mitä oikea tekee tuntuu hullunkuriselta että tavoittelemme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti haitallisten ympäristöpäästöjen karsimista mutta tuemme samaan aikaan esimerkiksi turvetuotantoa huomattavalla veroedulla erityisesti tehottomat sekä ympäristölle haitalliset yritystuet tulisi perata läpi ja näiden tarkoituksenmukaisuus kyseenalaistaa aivan kuten tämän vuosikertomuksen henki tässä meille osoittaa nähdäkseni tässä asiassa olisi kiireellinen tarve poikkihallinnolliselle johdonmukaiselle arvioinnille jota vuosikertomuksessa peräänkuulutetaan

arvoisa rouva puhemies juha sipilän hallituksen tavoitteena oli edistää julkisia cleantech hankintoja ja siten tehdä suomesta cleantechin sekä bio ja kiertotalouden edelläkävijä hallituksen tavoitteita ei kuitenkaan valitettavasti saavutettu kuten edustaja kiurukin tässä jo toi esille julkisiin hankintoihin käytetään suomessa vuosittain kolmekymmentäviisi miljardia euroa eli noin seitsemäntoista prosenttia maan bruttokansantuotteesta nämä julkiset hankinnat voivat tarjota kotimaisille vientivetoisille cleantech yrityksille hyvän ponnahduslaudan kansainvälisille markkinoille sillä suuri osa suomalaisten cleantech yritysten liikevaihdosta tulee viennistä ja usein cleantech yritystoiminnan haasteeksi nousee innovaatioiden muuttaminen kannattavaksi liiketoiminnaksi on hyvä muistaa että vuoden kaksituhattaneljätoista eu direktiivi ja hankintalaki mahdollistavat jo nyt ympäristökriteerien huomioimisen julkisissa hankinnoissa hankintojen ohjattavuus on valitettavasti kuitenkin toistaiseksi heikkoa varsinkin kuntasektorin osalta valtion kolmenkymmenenviiden miljardin euron vuotuinen hankintapotti voisi tarjota erittäin vahvan vivun jolla samalla kun edistetään suomen kansainvälisen kestävän kehityksen ja erityisesti ilmastonmuutoksen tavoitteiden toteutumista

myös globaaleja ympäristöongelmia arvoisa puhemies julkisten hankintojen kestävyyden lisäämistä jarruttaa tänä päivänä tiedon osaamisen ja henkilöstöresurssien puute julkisen sektorin päättäjille on usein epäselvää mitkä tuotteet ja palvelut ovat kestävästi tuotettuja ja hankintojen keskinäinen vertailu on vaikeaa myös kestävyyskriteerien sisällyttäminen ja pisteyttäminen kilpailutuksessa on monelle toimijalle aidosti hankalaa tästä syystä tarvitaankin jatkossa päättäjien työn tueksi ja helpottamiseksi selkeät kriteerit ja juridinen pohja kestävästi tuotettujen hankintojen tekemiseen

arvoisa rouva puhemies nostan tästä vuosikertomuksesta nyt esiin kaksi osakokonaisuutta ensiksi tämä julkisten cleantech hankintojen kohta joka on jo puhututtanut täällä siis keskeistähän tässä kohdassa ylipäätänsä koko meidän julkisten hankintojen osaamisessa on ihan perushankintaosaamisen kasvattaminen nämä prosessit ovat edelleen liian heikolla tasolla meillä ei ole riittävästi osaamista ja tämä on oikeastaan ollut pitkään vuosikausia sanoisin jopa vuosikymmeniä ongelma julkisella sektorilla on tärkeää että me todellakin niin kuntatasolla kuin sitten valtionhallinnossakin satsaamme tähän osaamiseen niin kuin tässä todetaan me emme ole onnistuneet sipilän hallituksen tavoitteissa elikkä lopputulos cleantech hankintojen osalta onkin vähän niin kuin tyhjää täynnä meillä ei ole ollut vaikuttavia hankintoja meillä on tullut kalliita hankintaprosesseja ja lopputulos ei kuitenkaan ole ollut sellainen kuin olisi toivottu eli me emme ole saaneet potkua näihin näihin uusiin ratkaisuihin eikä niitä ole kyetty riittävästi tuolla kentällä myöskään sitten hyödyntämään ykkösenä on todellakin oltava sen hankintaosaamisen kehittäminen sitä kautta voimme myöskin saada saada todellakin potkua meidän omille pikkuyrityksillemme ja sellaisille yrityksillemme ja tuottajillemme jotka eivät saa referenssejä muuten kuin julkisten hankintojen kautta on mainittu erikseen osaamiskeskus keino meillä on tällä hetkellä siellä täällä suomessa ympäri suomea tätä osaamista mutta se pitäisi todellakin saada keskitettyä ja ja jaettua sitten laajasti ympäri meidän julkishallintoamme keino voi olla yksi vaihtoehto mutta varmasti niitä muitakin löytyy toivoisi tietenkin että kaikessa hankinnassa tilanne olisi sellainen että oltaisiin hyvin lähellä ruohonjuuritasoa meillä on hankintalaki hankintalain soveltaminen myöskin sen hyödyntäminen tiedetään aika monessakin tapauksessa erityisesti ehkä yksityisellä puolella on myöskin hankintalain soveltamisessa hankintakriteerit nostettiin jo tässä esiin nykyisinkin kun olet pätevä kun olet hyvä hankkija pystyt hankkimaan kestävästi pystyt hankkimaan lähituotteita pystyt hankkimaan ympäristöystävällisesti ja cleantechin mukaisesti

jotta tätä sitten saataisiin laajennettua niin se tarkoittaa todellakin sitä että meillä meillä vahvistetaan hankintaa joka puolella puolella julkishallinnossa toinen kohta jonka otan esiin on digitalisointi ehkä osa teistä sattui katsomaan eilen a studiota jossa käsiteltiin ict palveluita valtoria käsiteltiin hätäkeskuksen hengenvaarallisia tilanteita jotka olivat syntyneet sen takia että että meillä ei toiminut digitalisaatio meidän ict palvelumme eivät toimi edes ne jotka ovat välttämättömiä

tärkeä raportti hienoa että lähetämme tämän nyt eteenpäin toivottavasti toivottavasti kaikki tässä esiin nostetut ongelmat otetaan tosissaan ict palvelut koko tämä digitalisaatio ovat suuri mahdollisuus meille kaikille ja ja jos mietitään ihan julkisen sektorin säästöjä tuottavuutta on myöskin niin että jos saadaan hyödynnettyä kaikki digi kaikki robotisaatio kaikki automatisaatio niin meidän on mahdollista jopa saada aikaiseksi sellainen sellainen työvoiman siirto että saadaan julkishallinnon asiantuntijoita siirrettyä yksityiselle puolelle jossa on huutava pula asiantuntijoista

arvoisa puhemies kiitän kollegoita edellisistä oikein hyvistä puheenvuoroista ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana haluan pitää tässä yhteydessä nyt kuitenkin yksittäisen kansanedustajan näkökulmasta puheenvuoron koska emme valiokuntana vielä ole käsitelleet tätä valtion tarkastusviraston toimintakertomusta itse olin hyvin ilahtunut siitä että että tämä vuosikertomus on hyvin hyvin selkeä ja informatiivinen ja myös mielestäni positiivisella tavalla voi ohjata eduskuntaa parempaan parempaan työhön esimerkiksi huomio siitä että että suomi ei ole tavoittanut cleantech tavoitteitaan ja analyysi siitä mistä tämä johtuu sekä toimintasuositukset paremman tuloksen saavuttamiseksi olivat mielestäni erittäin hyviä oli kiinnostavaa lukea esimerkiksi että kun viime kaudella sipilän hallitus esitti hallitusohjelmassaan erittäin kunnianhimoisen tavoitteen että suomesta pitäisi tulla cleantechin johtava mallimaa niin syy siihen miksi tässä tavoitteessa ei olla onnistuttu isolta osalta se että valtio ja kunnat ikään kuin viettävät eri suuntiin ja mistäs tämä sitten johtuu niin se johtuu siitä että meiltä puuttuu valtakunnallinen hankintastrategia tai ohjaava lainsäädäntö tai se että seurattaisiin pitkällä aikavälillä sitä miten ympäristötavoitteita saavutetaan ja sitten tehtäisiin päätöksiä sen mukaan kuinka ympäristötavoitteita on saavutettu eli nämä olivat minun mielestäni erittäin hyviä hyviä havaintoja ja voimme nyt sitten eduskunnassa näistä vetää jo johtopäätöksiä sitten myöskin valtiontalouden tarkastusviraston huomiot siitä että suomessa tarvitaan politiikkajohdonmukaisuutta ja sitä että eri hallinnonaloilla tehdään yhteistyötä vaikkapa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ovat tietenkin erittäin tarpeellinen muistutus kuten sekin että kun puhutaan kestävästä kehityksestä niin on huomattava se että sillä mitä päätetään kansallisesti on merkittäviä vaikutuksia myöskin muun maailman kehitykseen esimerkiksi agenda kaksituhattakolmekymmentä sitoo suomen toimintaa ja se tulisi ottaa vakavasti eli meidän meidän tulee edistää agenda kaksituhattakolmekymmentän kestävän kehityksen tavoitteita myös

kiinnitin huomiota valtion omaisuuden hoitoon ja siihen että valtion omaisuutta tulisi tarkastella aina kokonaisuutena tässä tarkastuskertomuksessa todetaan näin valtion omaisuuden kokonaisuuden hallintaa on jo pyritty parantamaan yhtenä keinona on pidetty valtion konsernitaseen laatimista niin kuin täällä jo edelläkin puheenvuorossa on todettu tällöin omaisuus tulisi huomioitua vuosittaisessa talousprosessissa mutta tätä konsernitasetta ei ole kuitenkaan yrityksistä huolimatta saatu vielä toteutettua sen sijaan valtion tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan omaisuudesta aiempaa kattavammin kokonaistaseen kautta mutta arvoisa puhemies valtion luopumisen osalta ja sen myynnin osalta pitäisi aina tehdä tarkastelua myös pitkällä aikavälillä ja tarkastella sitä valtion strategisiin tavoitteisiin nähden investointien rahoitusta kun pohditaan tulisi aina myös tarkastella velkaa ja velanottoa vaihtoehtona omaisuuden myynnille tämä todetaan tässä raportissa sen jälkeen kun lypsävä lehmä myydään sen jälkeen sitten omaisuudesta saatava tuottovirtakin myös lakkaa olemasta ja meillähän on surullisia kokemuksia esimerkiksi caruna kaupat jotka nousevat aina välillä tässäkin salissa esille joiden mukaan ei ole aina järkevää eikä tarkoituksenmukaista myydä strategisesti tärkeää merkittävää valtion omaisuutta ja nyt sitten on myös tarkastusvirasto nostanut tämän ongelmakohdan esille ja minä kiitän siitä kyllä tarkastusvirastoa

tavoitteet ovat minusta oikeansuuntaisia ja tärkeitä mutta keinot näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ovat olleet riittämättömiä niin kuin on nyt tässä jo todettu ja tarvitaan politiikkaohjausta ja myös sitten tulisi laatia tällainen poikkihallinnollinen ja yhteinen hankintastrategia jotta kunnilla olisi sitä peräänkuulutettua hankintaosaamista että voitaisiin sitten valita ympäristöystävällisiä ekologisia ja taloudellisestikin ehkä kestävämpiä ratkaisuja ja vaihtoehtoja

kun hallitusohjelmaa käsiteltiin täällä niin puhuin konsernitilinpäätöksestä ja konsernitaseesta joka pitäisi tehdä valtiolle nyt tarkastusvirasto on nostanut johdonmukaisesti esille tarpeen uudistaa valtion taloussuunnittelua ja taloudenhoitoa jostain syystä tästä konsernitaseesta on puhuttu jo monta vuotta peräkkäin mutta sitä ei ole koskaan saatu aikaiseksi viime hallituskaudella hallitus ilmoitti budjetin olevan positiivinen kahdeksansataa miljoonaa joskaan se ei kuitenkaan ollut positiivinen jos ajatellaan että vakelle siirrettiin yksi pilkku seitsemän miljardia omaisuutta mikä huomioitiin sitten sitten valtion budjetissa yhdellä pilkku kolmella miljardilla ja sitten myytiin omaisuutta ja oikeasti se valtion budjetti oli yksi pilkku viisi miljardia miinuksen puolella jos tase oltaisiin tehty niin tämmöisiä eriä ei olisi pystynyt siirtelemään tällä tavalla siksi minä oikeasti toivon nyt että kun tämä menee valiokuntaan huomiota että tämmöinen konsernitilinpäätös pitää tehdä kaupungit joutuvat jo tekemään näitä konsernitilinpäätöksiä ja siitä saa helposti kuvan minkälaisia yhtiöitä heillä on ja minkälaista tulosta he tekevät tämmöinen tarvitaan myös valtiolle

arvoisa rouva puhemies

syytä ottaa todella vakavasti erityisen tärkeä on huomio siitä että investointia ja rahoitusta pohdittaessa tulisi aina myös tarkastella velkaa ja velan ottoa vaihtoehtona omaisuuden myynnille aivan kuten edustaja hänninenkin tässä nosti esiin kun katsomme taaksepäin valtion omistusten myyntiä voimme todeta sen olleen yleensä taloudellisesti huono valinta menetetyt osinkotulot sekä arvonnousu ovat mittaluokaltaan valtavia suhteessa myynneistä saatuihin tuloihin vanhoina korkeiden korkojen aikoina valtion omaisuuden myynti saattoi joskus olla taloudellisesti kannattavaa ja joidenkin yhtiöiden osalta se on ollut myös välttämätöntä esimerkiksi eu sääntöjen takia mutta viime vuosina myynnit ovat kuitenkin olleet ideologisia ja valtiontalouden kannalta vastuuttomia suomi saa tällä hetkellä kymmeniksi vuosiksi lainaa korotonta lainaa jopa tai jopa miinuskorkoista lainaa kiinteällä korolla valtion omistamien yhtiöiden tuotto sen sijaan on ollut keskimäärin yli kuusi prosenttia ja kun tästä poistetaan tärkeät erityistehtäväyhtiöt joiden ei ole tarkoituskaan tehdä merkittävää tuottoa päästään kaksinumeroisiin tuottolukuihin me siis myymme korkean tuoton omistuksia maksaaksemme miinuskorkoista kiinteäkorkoista lainaa viimeksi tänään toinen iltapäivälehti pelotteli suomalaisia valtionvelan määrällä kuten aina jutussa jätettiin kertomatta omaisuuden määrä jota on velkaa enemmän olennaisinta velkapelottelussa kuitenkin on ymmärtää että valtio ei ole kotitalous eikä edes yritys vaikka senkin on investoitava tulevaisuuteen jos se haluaa menestyä valtio toisin kuin yksityiset tahot ei yritäkään koskaan maksaa velkojaan pois vaan antaa niiden arvon laskea ajan mukana itsestään suhteessa kansantuloon suomen valtio ei myöskään ole korkojen armoilla jo otetussa velassa koska laina on kiinteäkorkoista meille maksetaan lainarahasta ja kaiken lisäksi siitä on jo yli neljännes meidän omalla keskuspankillamme olemme siis velkaa itsellemme arvoisa puhemies ytimessä ei ole bruttovelan määrä vaan se mihin raha on käytetty kun velkaa vähennetään myymällä tuottavaa omaisuutta käytännössä velkaannutaan enemmän jo lähivuosina aivan oikein haluaa parantaa valtion omaisuuden kokonaisuuden hallintaa omaisuuden hallinnan pitää olla suunnitelmallista ja se tulee kytkeä pitkän aikavälin strategisiin tavoitteisiin tähän on helppo yhtyä erityisesti ja pikaisesti pitäisi harkita valtion kehitysyhtiön vake oyn tulevaisuutta jota selvitysmiehen mukaan määrittävät poliittisten päätösten lisäksi kaksi avainseikkaa sijoitusten päällekkäisyys muiden valtion sijoitusyhtiöiden kanssa ja sijoitusvarallisuuden sopiva määrä samoin solidiumin rooli on aika erikoinen avoimuuden hyvän hallinnon demokratian ja talouden kestävyyden vuoksi omistusta on selkeytettävä ja pyrittävä ideologisen yksityistämisen sijaan yhteiskunnan kokonaisuuden kehittämiseen pitkälle tulevaisuuteen

arvoisa rouva puhemies tässä kollegat ovat käyttäneet erinomaisen hyviä puheenvuoroja tämän kertomuksen johdosta tästä keskustelusta on onneksi puuttunut sellainen tälle salille usein tyypillinen poliittinen pikkunäppärä nokittelu asiat ovat olleet tärkeitä ja niitä on valotettu eri puolilta

eduskunnalle annettua kertomusta seitsemänkymmentäyksi eri kirjanpitoyksiköiden tilintarkastuskertomusta sitten finanssipolitiikan tarkastuskertomuksia selvityksiä ja ja jälkiseurantaraportteja neljä kappaletta sekä erinomaisia tuloksellisuuden tarkastuksia selvityksiä ja jälkiselvitysraportteja en lähde niitä yhtäkään referoimaan mutta nostan esille näistä jälkimmäisistä esimerkiksi tarkastuskertomuksen yhdeksän kautta kaksituhattayhdeksäntoista sosiaali ja terveysministeriön hallintoalalta ohjauksen vaikutus ensihoitopalvelun toimivuuteen joka oli todella tärkeä raportti opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta yleissivistävän koulutuksen opetus ja oppimisympäristöjen digitalisoinnin sisäministeriön hallinnonalalta poliisin liikennevalvonnan

kulloisiakin lakivelvoitteita ja sisäisellä tarkastuksella käytännössä toteutetaan yhtenä tekijänä tätä valvontaa erinomaista että meillä on hyvin toimiva valtiontalouden tarkastusvirasto

arvoisa puhemies

tarkastusviraston kertomuksen lukeminen oli erittäin hyvää perehdytysmateriaalia minulle kun olen nyt aloittanut tarkastusvaliokunnan täysin uutena varapuheenjohtajana enkä ole valiokunnassa aikaisemmin työskennellytkään kertomuksessa on monia mielenkiintoisia teemoja ensinnäkin minusta on hienoa että tarkastusvirasto tuo voimallisesti esille kestävän kehityksen politiikkajohdonmukaisuutta kestävä kehitys ei voi toteutua jos se ei ole päätöksenteon perustana kaikessa politiikassa kaikilla tasoilla tällä hetkellä tästä tavoitteesta ollaan vielä melko kaukana ja esimerkiksi talousarviossa kestävän kehityksen tavoitteet ovat olleet toistaiseksi kovin ohuesti näkyvillä kestävän kehityksen toteutumista voidaan edistää myös esimerkiksi julkisilla hankinnoilla joista tässä kertomuksessa on myös kirjoitettu kertomuksessa tuodaan esille muun muassa se se että julkisilla hankinnoilla voidaan myös tarjota kotimaisille vientivetoisille cleantech yrityksille ponnahduslauta kansainvälisille markkinoille valitettavasti kestävän kehityksen kriteerit eivät ohjaa riittävästi julkisia hankintoja erityisen huonosti asia toteutuu kunnissa suomen julkisen hallinnon sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin tulisikin huomattavasti vahvistaa tämä edellyttää hankintaorganisaatioiden strategisen osaamisen vahvistamista vuoden kaksituhattaneljätoista eu direktiivi ja hankintalaki mahdollistavat kyllä jo nyt ympäristökriteerien huomioimisen julkisissa hankinnoissa huomattavasti nykyistä enemmän julkisten hankintojen kestävyyden lisäämistä jarruttaa tiedon osaamisen ja henkilöstöresurssien puute julkisen sektorin päättäjille on usein epäselvää mitkä tuotteet ja palvelut ovat kestävästi tuotettuja ja hankintojen keskinäinen vertailu on joskus jopa vaikeaa kestävyyskriteerien sisällyttäminen ja pisteyttäminen kilpailutuksessa on monelle toimijalle aidosti hankalaa ja vaikeaa tarvitaan selkeät kriteerit ja juridinen pohja päättäjien tueksi ja työn helpottamiseksi arvoisa puhemies tarkastusviraston toiminnassa ja tarkastuksissa korostuvat tulevaisuuteen suuntautuminen ja yhdessä oppiminen mielestäni on erittäin kannatettavaa että tarkastusten tavoitteina on yhdessä miettiä miten asiat tulevaisuudessa voidaan tehdä vieläkin paremmin virheistä yhdessä oppiminen on on hyvä periaate tarkastustoiminnalle tämä periaate toivottavasti siirtyy myös sisäisiin tarkastuksiin toisaalta myös tarkastusvirasto tarvitsee jatkuvasti sparrausta ja palautetta kenties tämä toimintatapa näkyy jo siinäkin että vuonna kaksituhattakahdeksantoista tarkastusvirasto antoi vähemmän huomautuksia puutteista kuin aikaisempina vuosina toki kehitettävääkin on löytynyt esimerkiksi toimivallan määrittelyn puutteita sekä digitaalisten ohjelmien keskeneräisyydestä ja riskien hallinnan puutteesta johtuvia isojakin ongelmia

on osattava tehdä

riskienhallintaa sekä hyöty ja haitta analyyseja ja siksi tarkastusviraston suositus valtionhallinnon kattavammasta riskienhallinnasta onkin kannatettava palvelujen digitaalistamisprosesseissa on ollut ongelmia toki myös onnistumisia tässä kertomuksessa todetaan että hallinnon ylätasolla tunnutaan ymmärtävän ymmärtävän digitalisoinnin mahdollisuudet hyvin mutta puutteita on tavoitteiden asettamisessa ja toimenpiteiden aikataulutuksessa selkeitä virheitäkin on tapahtunut kuten olemme ihan viime aikoina kuulleet lisäksi digitalisaation vaatimat asiakaslähtöiset toimintatavat tuntuvat juurtuvan kovin hitaasti eivätkä digitaaliset palvelut aina tarkoita asiakkaan kannalta sujuvampaa palvelua näistä asioista meidän olisikin valiokunnassa syytä kuulla paljon enemmän hallinnon palveluiden digitalisointi edellyttää aina myös viranomaistoiminnan kokonaisvaltaista kehittämistä muuten voi käydä niin että ainoa muutos on paperisen lomakkeen muuttuminen sähköiseksi näin on valitettavan usein käynyt tämä ei voi olla digitalisaation tarkoitus lisäksi aina on muistettava tietosuoja asiat sekä se että meillä on tälläkin hetkellä lähes miljoona kansalaista jotka eivät pysty voi tai kykene käyttämään digipalveluja eli myös valtionhallinnossa tarvitaan tulevaisuudessakin puhelimitse ja kasvotusten tarjottavia palveluja

rouva puhemies täytyy aivan erikseen tässä onnitella edustaja saramoa retorisesta jalkakikasta jonka hän täällä suoritti tuomitessaan ideologisen yksityistäminen hän sai kuulostamaan sen aivan siltä olisi itse tekemässä pragmaattista yksityistämistä tuolla hallituksessa aivan näinä päivinä asia joka tässä itse keskustelussa on jäänyt mainitsematta on on itse asiassa se että vuosikertomuksesta käy ilmi toive siitä että valtio omisteisten yhtiöitten ja liikelaitosten toimintamuotoa ja tavoitteita arvioitaisiin säännönmukaisesti siitä näkökulmasta ovatko ne taloudellisen ja yhteiskunnallisen kokonaistuloksen näkökulmasta edelleen perusteltuja ja nähdäkseni juuri tälle pohdinnalle olisi nyt kysyntää muutaman erityistehtäväyhtiön osalta vaikuttaa nimittäin siltä että aika on tullut kypsäksikin keskustella esimerkiksi veikkauksen ja alkon omistamisen mielekkyydestä ja niiden monopoliasemasta sillä valtion intressit tämäntyyppisessä liiketoiminnassa voitaisiin kyllä ihan semmoisella pragmaattisella sääntelyllä ja valvonnalla muutoinkin turvata

rouva puhemies valtion omaisuudella on meidän suomalaisten kannalta valtava merkitys kaikki lasketaan yhteen sen käypä arvo lienee sadan miljardin euron luokkaa mikä valtiolla omaisuutta on totta kai siihen kuuluvat maantiet rautatiet sun muut mutta sillä on myös valtavaa omaisuutta joka liittyy erilaisiin pörssiosakkeisiin esimerkiksi pörssiyhtiöissä osakkeita omistetaan noin kahdellakymmenelläkahdeksalla miljardilla eurolla lisäksi valtion omistajayksikkö on arvioinut yhteensä noin kymmenen miljardin euron arvoiseksi omaisuuden joka on tämmöisissä listaamattomissa yhtiöissä erilaisissa sijoituksissa elikkä tämä kuvaa sitä mikä on valtion omaisuuden todellinen arvo valtion talousarvion kannalta

tänne taloon on tulossa lähiaikoina käsittelyyn valtion seuraavan vuoden talousarvio siinäkin on merkitystä sillä kuinka paljon valtion omaisuus tuottaa voittoa joka tuloutuu sitten valtion kassaan on aina muistettava se että jokaisella hallituksella on oma omistajapoliittinen linjansa ja jokaisessa

varattuna jollekin ministerille kuuluvaksi omistajaohjauksen hoitaminen tänä päivänä kun olemme esimerkiksi posti asioista keskustelleet hyvin paljon ja monen muun valtionyhtiön osalta miten omistajaohjaus hoidetaan niin kuitenkin on syytä muistaa kaikkien suomen kansanedustajien se että valtio pyrkii toimillaan siihen että omaisuus tuottaa että se ei ole pelkkä rasite totta kai se on aivan luonnollista että pörssiyhtiöt ja muut yhtiöt tuottaisivat valtion kassaan voittoa ja että omaisuutta käytettäisiin viisaasti niin että sillä olisi tulevinakin vuosina tuottoa totta kai valtio joutuu omaisuudenhoidossa ottamaan muitakin intressejä huomioon sanotaan nyt vaikka metsähallituksen maaomaisuuden hoito siellä on muitakin intressejä kuin metsätalouden tuotto mikä on valtiolle toki sekin tärkeä mutta siellä on sitten virkistysarvoja ja monia muita arvoja erilaisia luontoarvoja joiden joiden hoitaminen kuuluu metsähallitukselle ja osittain ympäristöministeriölle pitää muistaa se että nämä kaikki arvot yhteensovitettuna niidenkin jälkeen on muistettava se että esimerkiksi metsähallituksen omaisuuden pitää tuottaa jos se rupeaa viemään budjetista kassavaroja niin sen omaisuuden omaisuuden hoitaminen käy vaikeaksi ja sitten joudumme tinkimään jostakin muusta elikkä kyllä valtion omistuksella on todella paljon merkitystä ja niin kuin tässä valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomuksessa sanotaan aivan oikein niin valtion omaisuudella pitää olla tuottoa ja on käytettävä omaisuutta viisaasti ja sitä vartenhan tuo valtiontalouden tarkastusvirasto nimenomaan toimii että se tarkastaa miten tätä valtion omaisuutta eri yhtiöissä hoidettu ja sitten onko menty onko menty niiden sääntöjen ja ohjeiden mukaan mitä tämä talo on antanut

arvoisa puhemies kiitos edustaja heikkinen on aina mukavaa saada kehuja vasemmisto on usein yksin jäänyt tässä salissa puolustamaan yhteistä omaisuutta mikään salaisuus ole että nykyisessäkään hallituksessa vasemmisto ei ole kannattanut valtion omaisuuden myyntiä mutta mikä on vaihtoehto niin kuin tiedetään sillä puolen salia on suorastaan ideologinen tavoite päästä eroon yhteisestä omaisuudesta osana kompromissia olemme joutuneet sen hyväksymään että että omaisuuden myynti ei ei lopu mutta toki tulemme toimimaan sen eteen että että mahdollisimman suuri osuus yhteisestä omaisuudesta ja mahdollisimman hyödyllinen osuus jatkossakin säilyy kaikkien meidän suomalaisten omana

arvoisa puhemies tässä täytyy kyllä edustaja saramoa muistuttaa siitä että kyllähän valtioneuvosto tekee kollektiivisesti päätöksiä ja kantaa niistä kollektiivisesti vastuun mielenkiintoista nähdä onko tästä tulossa hallituspuolueiden edustajien toimintatapa kun ilmastovuosikertomusta käsiteltiin niin täällä hallituspuolueiden edustajat vaativat hallitukselta ilmastotekoja

arvoisa puhemies se on totta että valtio joskus myy omaisuuttaan joskus ostaa uutta omaisuutta muistan semmoisen tapauksen jossa aikanaan ostettiin islantilaiselta pörssisijoittajalta välikäden kautta elisan osakkeita niin että valtio sai merkittävän omistusosuuden tähän tärkeään teleyhtiöön sen jälkeen valtiolle on tullut sitten totta kai tämä solidium joka pörssiyhtiöissä vähemmistöosakkuuksia hoitaa ja pyrkii sellaisiin omistuksiin joista kansakunnalle on suurta hyötyä tämä tapaus elisa oli aikanaan ihan erinomainen esimerkki siitä miten kannattaa toimia tilanteessa jossa tulee mahdollisuus saada valtion omistukseen sellaista omaisuutta jolla on kansakunnan kannalta suurta hyötyä sitä varten pitää valtiollakin olla kun pörssiosakkeista puhutaan työväline jolla pystytään nopeasti toimimaan tarvittaessa ei voida hyvää kauppaa jättää tekemättä vanha viisas omaisuudenhoitoyhtiön johtaja aikanaan sanoi hyvin viisaasti että hyviä kauppoja on harvoin tarjolla huonoja kauppoja voi tehdä vaikka

luontoon täällä on käyty hyvää keskustelua kansalaisaloitteesta ja ja on todettava tässä että muovit todellakin muodostavat vakavan uhan maailman vesistöille luonnolle luonnolle ja ja mahdollisesti myös ihmisille sen takia että muovit ovat niin yleisiä ja ennen kaikkea muovit ovat pitkäikäisiä me todella tarvitsemme monipuolisia vaikuttavia toimia sen ehkäisemiseksi että mikromuovi valuu luontoon ravintoketjuumme neljäkymmentä tonnia mikromuovia tulee vuosittain itämereen ja se on todella mittava määrä kannatan lämpimästi kansalaisaloitetta kysyin mikromuovin kieltämisestä kosmetiikassa ympäristöministeri tiilikaiselta viime eduskuntakaudella silloin hän totesi että ei kansallisia toimia ollut siinä vaiheessa tulossa tiilikainen totesi että hän edistää vahvasti toimia eun tasolla ja hän totesi että hän tarttuu myöskin kansallisesti asioihin ja ryhtyy tekemään muovitiekarttaa siitä kiitokset hänelle tuo tiekartta on erittäin ansiokas ja nykyisen hallituksen on on sitä vietävä eteenpäin mutta itse vastasin tiilikaisen vastaukseen että suomen ei pidä olla perässähiihtäjä vaan edelläkävijä todellakin kannatin jo silloin sitä että tehtäisiin erillinen kielto myöskin suomessa mikromuovin osalta kosmetiikassa ja pidän nyt tärkeänä että tämä lainsäädäntö tehdään täällä edustaja multala erinomaisesti nosti esille sen että ympäristövaliokunta voisi laajemminkin katsoa tätä mikromuoviasiaa

yhdessä ennen vaaleja kaikki puolueet totesivat täällä onkin ympäristövaliokunnan jäseniä niin että toivon että tästä koppi todellakin otetaan nyt on varmasti aikaa asiaa käsitellä arvoisa puhemies kun kysyin mikromuovista kyselytunnilla silloinen valtiovarainministeri petteri orpo totesi että hän on aloittanut valtiovarainministeriössä selvityksen samaan aikaan komissiossa esimerkiksi eun tasolla oli katainen nostanut mikromuoviasian esille käsittääkseni valtiovarainministeriössä tässä selvitystyötä on tehty ymmärrän vanhana verojaoston jäsenenä että tämä ei ole helppo asia mutta toivon että myöskin tätä pohdittaisiin meidän pitää verottaa sitä mitä me haluamme

ja mikromuovi on juuri sellainen toivoisinkin että hallituksen osalta täällä joku olisi vastaamassa tai jollakin tavalla saisimme hallituksen kannat tähän asiaan onko mahdollista että hallitus edistäisi muoviveroa sehän on siinä muovitiekartassa mainittu yhtenä toimenpiteenä tiedän myöskin että viime kaudella aloitettiin muovipakkausten panttijärjestelmän pilotointi käsittääkseni se on vielä vielä käynnissä enkä tiedä ainakaan julkisuuteen ei ole tullut päätöksiä miten tässä aiotaan edetä toivon että tähänkin eduskunta saa vastauksen ympäristöministeriltä tai koko hallitukselta uskoisin että muovivero voisi osaltaan myöskin ohjata kulutusta kohti kotimaisia biopohjaisia ratkaisuja ja ja tukisi sitä kautta myös kotimaista biotaloutta uskon että tietoisuus muovin haitoista on on levinnyt nopeasti ja ehkä tällaista tukea verotukselle voisi löytyä mutta puhemies kun täällä on puhuttu muovista niin on hyvä todeta että muovi on edelleen tärkeä osa meidän arkeamme ruokahuollossa terveydenhuollossa monessa tehtävässä meidän arjessamme muoville ei ole löytynyt korvaavaa materiaalia tutkimusta tehdään ja tuotekehittelyä mutta tarkoitus ei todellakaan ole eduskunnan kieltää muovia vaan tehdä toimia ettei muovi valu sinne luontoon ja ja tämä on todella tärkeää todeta on myös todettava että suomi kulkee muovinkierrätyksen

suomessa saa enää viedä muovia kaatopaikalle silti meillä on todella paljon tehtävää esimerkiksi tässä muovinkierrätyksessä helsingin kaupungin keskustassakaan kaikissa taloyhtiöissä ei ole esimerkiksi erillistä muovinlajittelua eli tässä täytyy tehdä jotain olen erittäin tyytyväinen siitä että edellisen hallituksen aikana meillä oli aktiivinen ympäristöministeri ja ja eun tasolla myöskin tapahtui eli eun päätöksen myötä esimerkiksi kertakäyttöiset muoviset ruokailuvälineet pumpulipuikot pillit ja juomasekoittimet on kielletty vuodesta

alkaen ja tämä on erittäin tärkeä asia puhemies haluan nostaa esille sen asian mikä ehkä tässä keskustelussa ei ole vielä vahvasti tullut esiin me tarvitsemme käyttötavan muutosta kun me puhumme muovista niin noin yhdeksänkymmentäviisi prosenttia käytetystä muovista on sellaista joka käytetään vain kerran ja ja sitten heitetään pois eli jos johonkin täytyy tarttua se on tämä kertakäyttökulttuuri ja se että me saisimme materiaalit kiertämään kiertotalous oli pääministeri sipilän hallituksen yksi vahva hanke osa kärkihanketta ja toivon että ympäristövaliokunta myöskin katsoisi tekeekö tämä hallitus tekeekö koko suomi riittävästi sen eteen että kiertotaloutta vauhdittaisimme tietenkin toivon että katsotte myöskin tätä kertakäyttömuoviasiaa mitä sen osalta voisimme tehdä puhemies totean sen että on tärkeää että eun tasolla tehdään on tärkeää että globaalisti tehdään tämä muovi on globaali ongelma ja euroopan unionin pitää olla tässä myöskin edelläkävijä pidän erityisen hyvänä sitä että euroopan kemikaalivirasto selvittää parhaillaan vaihtoehtoja tuotteisiin lisätyn mikromuovin

ja komissio todellakin hakee keinoja muovia sisältävien tuotteiden kuten tekstiilien maalien ja autonrenkaiden kulumisesta aiheutuvien mikromuovipäästöjen rajoittamiseen tämä on juuri se työ mitä meidän täytyy tehdä ihan lopuksi

ihan viimeisenä totean sen että tätäkin me voisimme eduskunnassa katsoa onko jotakin jolla me voisimme kannustaa ja vähentää tätä roskaamista kun kierrämme euroopassa tai ympäri maailmaa me näemme maita joissa roskaaminen on paljon vähäisempää ja siinä mielessä toivon että tätä asiaa katsotaan ja ihan viimeisenä totean sen että meillä todellakin on vielä hyvin vähän tietoa mikromuovin vaikutuksesta ennen kaikkea siitä miten se vaikuttaa ihmisten terveyteen tänä päivänä ja tulevaisuudessa se on asia josta toivon todellakin että saataisiin paljon tutkimusta

viimeisenä totean että opetusministerinä aloitin itämeren yhteistutkimuksen itämeren rantavaltioiden osalta ja ja toivon että nykyinen opetusministeri voisi katsoa mitä eu tasolla opetusministerit ja ja tutkimuslaitokset voisivat tämän osalta tehdä

arvoisa puhemies haluan kiittää aloitteentekijöitä tärkeästä keskustelunavauksesta kuten aloitteentekijät on myös sdp erittäin huolissaan ympäristön ja vesistöjen roskaantumisesta erityinen uhka ympäristön puhtaudelle on mikromuovi joka aiheuttaa vesistöille ja niiden ekosysteemeille vakavia ongelmia kun jauhaantunutta muovisaastetta kulkeutuu kaikkialle erään tutkimuksen mukaan kuten täälläkin on jo todettu ihmisen elimistöön kulkeutuu muovisaastetta noin viisi grammaa viikossa siis pankkikortin verran suurin syy löytyy juomavedestä suomessa juomavesi on puhdistettu hyvin mutta silti suomesta löytyy itämeren roskaisimmat rannat on surullista että myös suomen puhtaista vesistä on löydetty muovisaastetta se on lähes näkymätöntä näkymätöntä ja vaikeasti havaittavaa tavallisin silmin meille suomalaisille se on vakava asia sillä asumme tuhansien järvien maassa ja meillä on paljon rantaviivaa myös mereen esimerkiksi kalojen elimistöön päätyy jatkuvasti pieniä muovinpalasia ja sitä kautta myös ihmisten elimistöön ravinnon kautta eikä ole sitä tutkittua tietoa siitä kuinka kalojen syömä muovi voi vaikuttaa ihmisiin vesistöjen muoviongelma ei siis ole missään kaukaisessa todellisuudessa vaan lähellä meidän kaikkien suomalaisten arkea on että myös kosmetiikkateollisuus on huomioinut vesistöjen suojelemisen tarpeen johon myös aloitteentekijät viittaavat cosmetics europe on antanut suosituksensa luopua kosmetiikassa käytettävistä mikromuovihelmistä vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä ja suosituksella on ollut paljon myönteisiä vaikutuksia mikromuovien käyttö on vähentynyt merkittävästi ja suositus annettiin siitäkin huolimatta että kosmetiikan osuus vesistöjen vesistöjen mikromuoviroskasta on eri lähteiden mukaan vain nolla pilkku yksi viiva prosenttia vielä riittää kuitenkin tehtävää sillä muovinkäytön vähentämiselle ei näy merkkejä päinvastoin muovintuotanto on kasvanut maailmalla kaksikymmentä kertaiseksi vuoden tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäneljä jälkeen tässä on pyydetty laajempaa keskustelua ja tuen sitä tähän teemaan liittyvät voimakkaasti myös suomalaiset työpaikat ja vientiteollisuus muovi on tärkeä raaka aine monelle teollisuudenalalle eikä sen korvaaminen kaikkialla ole todellakaan helppoa vaihtoehtoja on kuitenkin löydyttävä sillä muuten maailmamme hauraat ekosysteemit eivät tätä kuormitusta kestä vaihtoehtojen löytymisessä suomalaiset kosmetiikkavalmistajat ovatkin toimineet edelläkävijöinä sillä muovihelmet korvataan yhä useammin biohajoavilla valmisteilla myös pääministeri rinteen hallitusohjelmassa muoviongelma on huomioitu kirjauksella jossa tehostetaan muovinkierrätystä ja toimeenpannaan muovitiekartan ehdotukset muovitiekartan ehdotuksissa puututaan myös erityisesti mikromuoviongelmaan tämä kirjaus antaa hyvät lähtökohdat sille työlle jota nyt on tehtävä uusiokäytön ja suljetun raaka ainekierron edistämiseksi teollisuudessa suomalaisilla yrityksillä on hyvää osaamista ja ympäristötietoisuutta olemassa jo nytten nyt se vain on vietävä maailmalle näin voimme säilyttää myös työpaikat suomessa huolehtia viennistä ja pitää ne talouden rattaat pyörimässä

arvoisa puhemies perussuomalaisia syytetään usein ilmasto ja ympäristövastaiseksi puolueeksi totuus on kuitenkin toinen ajamme järkevää keskitien ilmastopolitiikkaa joka tähtää puhtaampaan ympäristöön ja kestävämpään kehitykseen ilman että suomelle ja suomalaisille koituu kohtuutonta haittaa saavutettuihin tuloksiin nähden esimerkiksi tämä kansalaisaloite mikromuovien kieltämiseksi kosmetiikkatuotteissa on linjassa perussuomalaisten ympäristöohjelman kanssa jossa ilmaistaan selkeästi että suomessa on kiinnitettävä huomiota vesien muovijätteeseen sekä ylipäänsä muovin ja mikromuovien pääsyyn ympäristöön näin ollen kansalaisaloitteen vaatimukset ovat linjassa perussuomalaisen politiikan kanssa kannatan tätä aloitetta mikromuovit ovat vakava haittatekijä ympäristölle mikromuovia sisältävien kosmetiikkatuotteiden maahantuonnin myynnin ja valmistamisen kieltämiseen suomessa tähtäävä kansalaisaloite on kannatettava ehdotus koska näiden muovien kulkeutuminen vesistöön ja eläinkuntaan on saatava loppumaan mikromuovin päätyminen vesistöihin on globaali ongelma josta suomikin on saanut oman osansa mikromuovien käyttöä on jo rajoitettu lainsäädännöllä edelläkävijämaissa ja mielestäni suomen olisi aika liittyä tähän joukkoon vaikka juomavetemme on maailman kärkeä puhtauden osalta ja elintarviketurvallisuutemme on suomessa hyvällä tasolla se ei tarkoita etteikö olisi parantamisen varaa muovien vaikutuksista terveyteen ei vielä tiedetä kovin paljoa mutta eivät ne ainakaan hyvää tee se on varma erityisesti pienikokoisille eläimille ja isommillekin eläimille muovi voi helposti aiheuttaa vakavaa haittaa tai jopa kuoleman toivonkin vilpittömästi että rinteen hallitus tarttuu toimiin rajoittaakseen mikromuovien kulkeutumista vesistöihin ja eläimiin ja ihmisiin edustaja lehto otti puheessaan kantaa myös siihen että ylipäätään ihmisten ei pitäisi kuormittaa luontoa roskaamisella me kaikki voimme miettiä omia toimintatapojamme arkisessa elämässä mitä kaikkea me me voisimme tehdä paremmin kiitos

mikromuovien kieltäminen kosmeettisissa aineissa on aivan erinomainen kansalaisaloite ja se on erittäin kannatettava mikromuovien käyttö kosmeettisissa tuotteissa on jo kielletty muun brittein saarilla samoin ja yhdysvalloissakin on rajoituksia mennään eteenpäin koko euroopan unionin alueella yhteisellä päätöksellä tai jokaisessa maassa erikseen pääasia että tulee tämä asia kuntoon on aivan selvä asia että tämä on riskien ottamista ihmisten terveyden kannalta koska kun mikromuovit joutuvat vesistöihin ja mereen sieltä sitten saamme ne omaan elimistöömme kalojen kautta ja juomaveden kautta syömällä ja juomallahan me nämä kyseiset tuotteet mikromuovit itseemme saamme on syytä muistaa se että suomihan on jo muovien kierrättämisessä kohtuullisen hyvin jos oikein muistan niin se on noin neljännes muoveista minkä me saamme talteen nykyaikana ja tänä päivänä olin iloinen kun kotikuntaani ilmestyi tässä joku aika sitten muovien keräyskontti kun esimerkiksi auton tuulilasien pesunesteitä tulee ostettua muovikanistereissa ja ne kanisterit pyörivät varaston nurkassa niin sitkeästi ajattelin että jonain kauniina päivänä tulee se päivä jolloin näitä muovikanistereita kerätään ja tulihan se kontti niin että sain vietyä sieltä varaston nurkasta hirmuisen kasan niitä muovikanistereita sinne kierrätykseen ja ne tulevat hyötykäyttöön aivan erinomainen asia tähän menettelyyn pitää suomessa päästä kaikkialla on itsestäänselvä tämä kansalaisaloitteen kohta näiden kosmeettisten aineiden ja mikromuovien yhteydessä että pitäisi kieltää mikromuovit kokonaan koska ne joutuvat suoraan vesistöön ja sitä kautta luonnon kiertokulkuun ja yleensäkin muovien joutuminen mereen tässä taannoin oli televisiossa ohjelma mitenkä valtamerissä atlantilla ja tyynellä valtamerellä hirmuiset muovilautat uiskentelevat ja sitten hajotessaan merenkäynnissä pikkuhiljaa niistä tulee niitä mikromuoveja jotka sitten joutuvat ravintoketjussa jonain päivänä ihmisen ruokapöytään tässä taannoin oli myös radiossa ohjelma jossa joku asiantuntija epäili että mikromuovit eivät ole ihmiselle suoraan vaarallisia mutta rohkenen kyllä olla eri mieltä siitä jokainen mikromuovin palanen palanen ihmisen elimistössä kun se pikkuhiljaa kumuloituu niitä tulee koko ajan lisää on varmasti vaarallinen terveydelle isossa mittakaavassa ihan varmasti ja suomi on suomi on kyllä oman asiansa hoitanut hyvin esimerkiksi pohjavesien kautta me emme saa mikromuovia itseemme kun juomme suurin osa suomalaisista juo puhdasta pohjavettä ja pohjavedessä näitä tällaisia aineita ei ole mutta se on samalla meille suomalaisille myös kannustin että me itse hoidamme omat asiamme kuntoon niin että kaikki se muovi mikä käytetään joko kierrätetään tai jätteenkuljetuksen kautta

voimalaitoksessa energiaksi energiaksi kaukolämmöksi ja sähköksi sitähän ei enää penkkaan ajeta sellainen osa mitä ei ole pystytty kierrättämään elikkä tällä tiellä meidän tulee jatkaa ja mikromuoveista tulee päästä eroon koska se on selvä terveysriski meille kaikille

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat mikromuoveja kosmetiikkatuotteissa koskeva kansalaisaloite toimitettiin eduskunnalle viime keväänä

vuoden kaksikymmentä alusta ehdotus on parasta aikaa kuultavana echan lakiehdotus vastaa kansalaisaloitteen toiveeseen kieltää kosmetiikan mikromuovit ja asia etenee syksyn aikana lakiesitys kattaa myös muut merkittävät primäärisen eli tarkoituksella lisätyn mikromuovin lähteet sekundääristen mikromuovien muun muassa muovituotteiden pilkkoutumisen ja kulumisen ja synteettisten tekstiilien pesun seurauksena ympäristöön päätyvien muovien hallinta on monimutkaisempaa on siis syytä lisätä tutkimus ja seurantatietoa koskien mikromuovien lähteitä ja vaikutuksia ja terveyteen ympäristöministeriön johdolla laadittiin vuonna kaksituhattakahdeksantoista suomen kansallinen muovitiekartta joka sisältää toimenpide ehdotukset laajemmin muoveihin liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi vielä huomio ympäristövaliokunnan keskustelusta viron vastaavan valiokunnan kanssa siellä nostettiin esiin muovittoman itämeren tavoite ja tätä tavoitetta tulee edistää ripeästi

arvoisa puhemies voimme kuluttajina tehdä parempia ratkaisuja ja vähentää näin muovin käyttöä tämä ei kuitenkaan valitettavasti riitä tai onnistu koska sisällysluetteloista ei aina edes käy ilmi kuinka paljon mikromuoveja tuote sisältää tai sisältääkö vai ei olen vakuuttunut siitä että suomi voi olla edelläkävijä ja että teollisuutemme voi tulla maailman johtavaksi keksimällä fiksuja ratkaisuja jotka vähentävät mikromuovien määrää maailmassa meidän lainsäätäjien täytyy kantaa suuri vastuu tästä tämä koskee kosmetiikkaa mutta myös monia muita osa alueita mainitussa wwfn raportissa todetaan että mikromuovien lähde globaalisti on juomavesi tässä kohtaa suomalaisia suojelee hyvä veden laatu tarkalleen ottaen saamme nähdä veden laadun kun vesiemme muovitasoja tutkitaan tänä vuonna

on ilahduttavaa että eu kieltää aineen luultavasti jo ensi vuonna tällaisia kieltoja tarvitaan ihmisten ei tarvitse olla tutkijoita tehdäkseen turvallisia valintoja kaupassa siksi on hyvä että kosmetiikan mikromuovien käyttöä rajoitetaan monissa maissa ja että tuotannosta on tullut terveydelle vähemmän haitallista

vaikka kosmetiikka ei ole mikromuovin suurin lähde on tärkeää että se ei ole haitallista terveydelle mikromuovit pääsevät kehoon myös ihon kautta siksi meidän vastuumme on että myös suomessa myytävät ihonhoitotuotteet ovat puhtaita ja eivät vahingoita ihmistä tai ympäristöä tämä kansalaisaloite voi nopeuttaa toimia kohti yhteiskuntaa jossa on turvallisempia tuotteita tarvitsemme muovia monissa muodoissa monissa paikoissa mutta emme kehojemme mikropartikkeleina kiitos tack

arvoisa puhemies värderade talman on ilahduttavaa kuulla kuinka yksimielisiä nämä mikromuovin ja nanomuovin tuomitsevat puheenvuorot täällä ovat olleet asiahan on selvä kuten todettu inka hopsu totesi että euroopan kemikaalivirasto echa on tehnyt vuoden alussa aloitteen näitten primääristen mikromuovien kieltämiseksi kaksituhattakaksikymmentä tämä kansalaisaloite vastaa erittäin hyvin tähän lakimuutokseen kaikesta maailman tuotetusta muovista yksi kolmasosa arvioiden mukaan päätyy luontoon ja valuu niistä varsinkin nämä uv säteilyn ja mekaanisen jauhatuksen aiheuttamat mikro ja nanomuovit vesiin nyt täällä on todettu että myöskin tutkimustietoa tarvitaan enemmän sitä tietoa on merivesiympäristöistä enemmän tiedetään kuten täälläkin on todettu että muovit kerryttävät itseensä haitta aineita ja myrkyllisiäkin kemikaaleja jotka edelleen joutuvat eliöihin ja näin pysyvät orgaaniset yhdisteet voivat altistaa koko ravintoketjun ja päätyä myöskin eläimiin ja ihmisiin mutta makean veden tutkimus se on vielä puutteellista ja haittavaikutuksista ei ole kokonaiskuvaa mutta oletettavaa tietysti on että myös makean veden eliöt voivat altistua muovihaitalle tämmöisiä yksityiskohtia haluan tuoda esiin joita jo tiedetään uppsalan yliopistossa on tutkittu esimerkiksi ahvenenpoikasia jotka syövät tätä nano ja mikromuovia niiden kasvu heikentyy tämä johtaa siihen että hajuaisti heikentyy ne eivät pysty haistamaan uhkaavaa petoa kuten haukea joka